ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

arvoisa puhemies

valtiopäivien avajaisissa puhemies antti rinne piti meille kansanedustajille arvokkaan puheen toistemme kunnioittamisesta ja demokratian vaalimisesta puhemies sanoi muun muassa seuraavasti pienenä maana meidän pitää puolustaa yhteisiä sääntöjä sekä tukea järjestystä ja vakautta teemme sen näyttämällä mallia olemalla itse sanojemme mittaisia todistamalla kuinka pitkälle voimme päästä sopimalla ja yhdessä tekemällä

näistä kauniista sanoista on aikaa puolitoista viikkoa täällä salissa ei näy puhemies rinnettä mutta näkyykö myöskään toisen kunnioitusta siinä määrin missä rinne sitä painotti puhemiehen tärkein tehtävä on johtaa eduskuntaa toimimaan arvokkaasti säilyttää hyvä työilmapiiri ylläpitää eduskunnan arvostusta ei vain kansan silmissä vaan myös keskuudessamme riippumatta suuristakin mielipide eroista suureksi pettymykseksi on kuitenkin todettava puhemies se että puhemies rinteen vahtivuorolla on aloitettu näytelmä jossa eduskunnan toiseksi suurinta puoluetta ivataan ja nöyryytetään armottoman tuolileikin kautta kritiikkiä tässä ei puhemies rinne uskaltanut tulla edes kuuntelemaan paikalle vaan siirsi asian

varapuhemiehelle tämä ei tee kunniaa eduskuntamme satavuotiselle perinteelle eikä varsinkaan niille suomalaisille jotka vajaa kuukausi sitten antoivat äänensä yhteistyölle rakentaa suomea parhaimmaksi paikaksi meille jokaiselle ei ole kunniaksi kenellekään aloittaa vaalikausi syrjimällä yhden parlamentaarisen puolueen edustajia tavalla jollaista aiemmin ei ole nähty nyt siitä päätetäänkö istumispaikkoja perinteisessä parlamentaarisessa konsensuksessa vaan siitä millä motiiveilla päätöstä ollaan oikeuttamassa koko kansan silmien alla sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja lindtman miten puolueenne arvopohjaan sopii leimata kollegojanne äärioikeistolaisiksi mihin ovat unohtuneet puolueenne opit ihmisarvosta ja lähimmäisen kunnioittamisesta mikä on sellainen arvopohja jossa kollegoita nimitellään epäkunnioittavasti onko tämä suuntaviiva uudelle normaalille käytöstavalle eduskunnassa hyvät kollegat tulee vielä aika jolloin meidän jokaisen puheiden ja tekojen suhde toisiinsa punnitaan tänä vaalikautena nimittäin puhutaan jälleen varmasti koulukiusaamisesta kenellä on silloin varaa opettaa kansaa kunnioittamaan lähimmäistään arvoisa herra puhemies en näe eduskuntalaitoksen kannalta hyväksi että hallitusneuvottelujen ajaksi valitun puhemiehen roolissa ja suuressa kiireessä yritetään viedä läpi tämä istumajärjestysasia jottei se keskustelujen yhteisymmärryksen kulttuuri jota puhemies on painottanut vahingoittuisi pitäisin parempana että jätetään istumajärjestyksen käsittely eduskunnan valitseman varsinaisen puhemiehistön vastuulle vai onko odotettavissa että petosta seuraa seuraava petos aiotteko yksissä tuumin koplata varsinaisen puhemiehen paikan pois eduskunnan toiseksi suurimmalta puolueelta tähän kysymykseen haluaisin saada vastauksen lopuksi on todettava olette varmasti kuulleet sanonnan niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan tai sellaisen sanonnan kuin mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää joka tunnetaan myös sanontana sitä saa mitä tilaa arvoisat kollegat ette kaiketi halua jäädä historiaan eduskuntana joka ensi töikseen vaihtaa kansanvallan kunnioituksen syrjinnäksi tällaisen suunnan päästä löytyy lopputulos jota kukaan meistä ei toivo

arvoisa puhemies hyvät kollegat

olen viimeksi leikkinyt tällaista tuolileikkiä seurakunnan päiväkerhossa

käynnissä ovat hallitusneuvottelut ja istumajärjestyksestä tehdään keinotekoisesti keinotekoisesti poliittisen kiistelyn aihe te se

on pelin politiikkaa tässä tapauksessa voisi sanoa tuolipelin politiikkaa tällä tuolileikillä haetaan pakotietä hallitusneuvotteluista ja hallitusneuvottelujen lopputulemasta arvoisa puhemies poliitikot eivät näytä kunnioittavan perinteitä eivätkä poliitikot näytä tuntevan historiaa tällainen samanlainen tuolipeli on käyty jo aiemminkin eikä se kasvattanut eduskunnan arvokkuutta suomen eduskunnassa on ollut hyvin vakiintunut käytäntö puolueiden jota henkilökohtaisesti haluaisin kunnioittaa meidän ei tule hakea keinotekoisia istumajärjestyksen vertauksia euroopan unionista eikä pohjoismaiden neuvostosta me nimittäin istumme suomen eduskunnassa henkilökohtaisesti näen itseni kuuluvan pääosin oikeistoon mutta tietyissä asioissa olen ihan vasemmistolainen aina sen mukaan minkä katson olevan yhteiskuntamme edun mukaista me perussuomalaiset edustamme laajaa poliittista keskustaa ja kuten tässä salissa tiedätte myös historiamme ja taustamme suomen maaseudun puolue osoittavat sen siksi pidän itsestäänselvänä että meidän paikkamme on salin keskellä arvoisa puhemies tätä istumapaikkajärjestystä on mediassa kommentoinut suomen sosialidemokraattisen puolueen edustaja lindtman en voi millään hyväksyä edustaja lindtmanin sanoja mediassa joissa hän asetti perussuomalaiset äärimmäiseksi oikealle edustaja lindtman puolueenne nimessä esiintyy sana demokratia ja teidän puolueenne suhtaudutte demokratiaan onko demokratia puolueenne nimessä pelkkää sanahelinää millä perustein meidät on siirretty oikealle jos katson helsingin sanomien vasemmisto oikeisto arvokarttaa järjestys on selkeä oikealta alkaen kokoomus siniset perussuomalaiset liike nyt ruotsalainen kansanpuolue kristillisdemokraatit keskusta seitsemän tähden liike vihreät sosiaalidemokraatit ja vasemmisto viimeisenä ihan vasemmalla minun mielestäni tämä olisi oikea järjestys

itse ymmärrän rkpn siirtyä arvokartan mukaiselle paikalle mutta en voi mitenkään ymmärtää ja hyväksyä perussuomalaisten siirtämistä kokoomuksen oikealle puolelle edustaja lindtmanin esitys istumajärjestyksestä ei pohjaudu arvokarttaan voisiko edustaja lindtman selventää mitkä ovat ne perusteet joilla meidän katsotte kuuluvan tuonne äärimmäiseksi oikealle ja onko teillä muillakin eduskuntaryhmien puheenjohtajilla käytössänne joku erilainen arvokartta arvoisa puhemies demokraattisesti käytyjen vaalien tulos ja vakiintunut käytäntö ohjaavat toimintaa eduskunnassa jos nyt muutamme istumajärjestystä se lienee ennakkotapaus joka antaa eväät sille että tulevien eduskuntavaalien jälkeen valituiksi tulleet puolueet ja kansanedustajat käyvät samanlaisen tuolileikin hallitusneuvottelujen ollessa kesken suurin eduskuntapuolue saa istuttaa eduskuntaryhmät tässä salissa sinne minne haluaa oletteko te arvoisat kansanedustajat valmiita tähän

arvoisa puhemies jos emme halua kunnioittaa perinteitä emmekä poliittista arvokarttaa niin haluan muistuttaa että olemme juuri käyneet demokraattiset vaalit jos istumajärjestystä halutaan muuttaa demokratiaa kunnioittaen olisi päivänselvää myös istumapaikat valitaan demokraattisesti aivan kuten on valittu puhemiehistökin suurin puolue saa asemoida oman sektorinsa istumajärjestykseen ensimmäisenä seuraavana toiseksi suurin ja kolmantena kolmanneksi suurin arvoisa puhemies minulle henkilökohtaisesti istumapaikalla ei ei ole merkitystä tämän päätöksenkin jälkeen henkilökohtaisesti saan avattua suuni tuosta oikealtakin uskon vahvasti me perussuomalaiset saamme äänemme kuuluviin istummepa missä tahansa kohdassa salia te ette saa meitä vaimennettua siirtämällä meidät äärimmäiseksi oikealle me edustamme laajaa keskustaa ja aiomme parhaan kykymme mukaan ajaa äänestäjiemme asiaa istuimmepa sitten vasemmalla keskellä tai oikealla emmekä me unohda duunareita kotia uskontoa ja isänmaata on joskus muinoin puolustettu hyvin tuosta salin oikeasta reunasta jos te muut haluatte meidät sinne siirtää itse henkilökohtaisesti otan suurella kunnioituksella vastaan vaikka äärimmäisen paikan oikealta lopuksi vielä mieleeni tuli erään kokoomusehdokkaan vaalislogan aidosti oikealla punastelematta tämän johdosta haluan kysyä kokoomuksen edustajilta haluatteko todellakin siirtyä askeleen vasemmalle nouseeko puna poskillenne kiitoksia

rouva puhemies eduskunnan arvovallalle ei ole sopivaa että puoluetta pyritään leimaamaan istumajärjestystä hyväksikäyttäen ei ole myöskään sopivaa että istumajärjestystä muutetaan vastoin toisen puolueen tahtoa saati toiseksi suurimman puolueen tahtoa näin ei ole tapahtunut koskaan aiemmin suomen historiassa eduskunnan paikkajaossa on historiallisesti huomioitu keskikohdan

sarana akselin kuuluvan vasemmiston ja porvarien väliin tämän historiallisen paikkajaon muutos on nyt tapahtumassa hyvin köykäisin perustein lähinnä puolueiden opportunismin ja perussuomalaisiin kohdistuvan kiusanteon perusteella tällainen tuolileikki vie eduskunnan arvokkuutta ja uskottavuutta samalla tämä on signaali siitä että muut puolueet eivät enää noudata vuosisadan perinteenä olleita yhteisiä pelisääntöjä jos vaihtoehdoksi tulee vain tavoitella vahinkoa perussuomalaisille perussuomalaiset on uskaltanut olla isänmaallinen ja kansaa rehellisesti puolustava puolue meitä sen vuoksi rangaistaan ja häväistään erityisen kattavia perusteluita ei perussuomalaisten siirrolle oikeaan laitaan ole muiden muiden puolueiden toimesta esitetty perussuomalaiset eivät usko vasemmiston järjestövaltaan eivätkä oikeiston rahavaltaan emme ole oikeiston tai vasemmiston tavoin tietyn intressiryhmän edunvalvontapuolue vaan edustamme koko suomen kansaa sen me toki tässä poliittisessa tilanteessa ymmärrämme että kokoomus ja keskusta tahtovat siirtyä askeleen vasemmalle kohti sdptä ja vasemmistoa paikkajaon ei tulisi kuitenkaan muuttua päivänpoliittisen tilanteen vuoksi huomattavaa on että uutta istumajärjestystä ei perustella myöskään liberaali konservatiivi akselilla sillä nyt kokoomus sijoittuu kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten välille muut puolueet ovatkin esittäneet perussuomalaisiin kohdistuvalle paikkamuutokselle yksinkertaisuudessaan hyvin typerän perustelun että istumajärjestyksen tulee suomessa jatkossa mukailla euroopan parlamentin istumajärjestystä olemme kuitenkin yhä suomen eduskunnassa emme euroopan parlamentissa joten miksi euroopan unionia tulisi myötäillä tässäkin asiassa eun lainsäädäntö on ylempiarvoista suomen lakiin verrattuna ja nyt te tahdotte että suomen eduskunnasta tulee symbolisesti euroopan parlamentin alahuone

ei nyt niin uskollinen eulle tarvitsisi olla että jopa istumajärjestys kopioidaan suoraan euroopan parlamentista se itsessään on selvää että kun ja jos istumajärjestys tahdotaan kopioida suoraan euroopan parlamentista niin ei jää kellekään epäselväksi että uudessa istumajärjestyksessä perussuomalaiset edustavat oikealla isänmaan etua ja kansallismielisyyttä kun taas loppusali meistä vasemmalla edustaa globalismia ja eun liittovaltiomielisyyttä rouva puhemies teen perussuomalaisten jättämän esityksen että istumajärjestys säilytetään ennallaan eli järjestyksessä oikealta vasemmalle rkp kokoomus kristillisdemokraatit keskusta perussuomalaiset vihreät sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto

arvoisa puhemies aivan ensimmäisenä kannatan edustaja tavion tekemää muutosesitystä

ei pidetä mitä tämä on muuta kuin koulukiusaamista samalla samalla tässä näytetään kansainvälistä sormimerkkiä yli puolelle miljoonalle suomalaiselle kyseistä puoluetta äänestäneet kysyn onko tämä tuon arvoista saatteko te muut tästä surullisesta ja törkeästä esityksestä niin paljon että tämä todella kannattaa tehdä me olemme juuri antaneet mahdollisuuden tämän virheen perumiseen olemme tehneet esityksen vanhasta hyväksi havaitusta istumajärjestyksestä jokainen teistä kollegoista voi nyt valita aivan henkilökohtaisesti poistutteko te salista työpaikka ja koulukiusaajina vai kiusaamiseen puuttujina kumpana haluatte itsenne muistettavan

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat

katoamassa myös politiikasta olemme nähneet niin paljon haukkoja lentämässä ympärillämme nämä kauniit sanat lausui eduskunnan puhemies paula risikko minä ymmärrän teitä kyllä hyvät edustajat olemme käyneet juuri vaalit ja vaalien tulos on ollut veret seisauttava myös eilisen gallupin mukaan perussuomalaiset ovat suomen suurin puolue ei paljolla voittoa tullut ja me kaikki tiedämme sen on mielenkiintoista seurata tuosta omalta paikalta kansanedustajien ilmeitä ja kasvoja ääniä joita kuuluu naureskellaan tosin on myös sellaisia ilmeitä että harmittaa tämä tilanne missä me olemme kysymys on siitä että kysymättä perussuomalaisilta meidän paikkamme halutaan siirtää toiseen laitaan mielestäni tämä toimintatapa on väärin viime eduskuntakausi päättyi riitelyyn eripuraan joka nousi myös julkisuuteen oli itkuja oli valitusta sote valiokunnassa tiedän sen kun olin siellä myös itse toimintatapa oli aivan käsittämätön siitä tuli palautetta julkisuudessa ja ihmisiltä yleisöltä tuolla kuntakentällä ja myös täällä eduskunnassa keskustelimme siitä miten tämä on mahdollista miten on mahdollista että aikuiset ihmiset riitelevät eivätkä pääse sovintoon ja sopuun asianmukaisilla tavoilla miten me voimme olla esimerkkinä pienimmille miten me voimme olla lainsäätäjiä ja päättää asioista ja ja kertoa että tämä on oikea tapa toimia me puhumme koulukiusaamisesta mutta me kiusaamme täällä itse politiikassa ja rakkaudessa ei ole järjellä aina sijaa ei myöskään rahassa vanha sanonta ja viisaus ja se pätee kyllä täällä että järjellä näitä asioita ei välttämättä voi selittää minä haluaisin kysyä minkä takia te olette tekemässä tällaista liikettä kunnioittamatta arvostamatta eduskunnan toiseksi suurinta puoluetta te siirrätte meidät toiseen laitaan istumaan mikä on meidän arvokarttamme me näemme ja luemme gallupeja muun muassa helsingin sanomat on niitä tehnyt pitkin näitä vaalivuosia ja mehän olemme keskellä jokainen tiedätte mihin me asemoidumme arvoisa rouva puhemies olisi hyvä miettiä minkä ihmeen takia tätä siirtoa ollaan tekemässä olen kuullut että rkp on jo vuosikausia harmitellut että ei näy kameroissa minä kysyn teiltä hyvät toimittajat ja median edustajat onko sekään oikein että jos yksi ei näy kaikkien muiden pitää yhdenvertaisuutta ja tasa arvoisuutta että jokainen pääsee kameraan ja jokainen saa äänioikeuden me olemme demokraattisesti tänne valittuja ei ole oikein että kun on kyselytunti jota kansa seuraa ja jota me odotamme koska se on näkyvin paikka kerran viikossa päästä kertomaan ajatuksiaan ja asioitaan ja myös tulla omille äänestäjille tutuksi niin ei pääsekään kameraan olen ymmärtänyt että siellä lehterillä on erittäin vaikea taivutella kameroita tuonne oikeaan laitaan eikö sille voi tehdä jotakin eikö media voi siirtyä myös tuonne tai kamera olla täällä edessä jotta jokainen pääsee kameraan me olemme ihmisiä me olemme ihmisiä ja me ajattelemme näin sille on ihan turha naureskella ettei näin olisi jokainen haluaa sen osansa mediassa se on meidän työtämme ja meidän tehtävämme mutta vielä tähän toimintatapaan äitinä minä paheksun tätä suuresti en voisi ikinä kertoa lapsilleni että toimikaa näin älkää kysykö kaverilta vaan tehkää niin kuin itse haluatte täällä nyt suurella voimalla ollaan tekemässä tätä liikettä ja sanotaan että se on demokratiaa minun mielestäni tämä ei ole demokratiaa vaan tämä on väärin olin eduskuntavaalien alla selkokielisessä paneelissa ja se oli erittäin mielenkiintoinen paikka oppia miten puhutaan niin että kaikki ymmärtävät haluan sanoa tämän selkokielellä koska tiedän että myös heitä on kameroiden äärellä jotka eivät ymmärrä vaikeita sanankäänteitä ja asioita minun mielestäni se tapa miten eduskunnassa ollaan nyt toimimassa on väärin minun mielestäni ihmisten mielipiteitä pitää kunnioittaa ja kuunnella minä toivon että eduskunta on samaa mieltä kanssani tämä istumajärjestys täällä on hyvä ja minä toivon että se säilyy

arvoisa rouva puhemies edustajat perussuomalaisten edustajat ovat käyttäneet täällä erittäin hyviä puheenvuoroja voin yhtyä niihin kaikkiin ja kannatan edustaja tavion muutosesitystä aloitan puheeni sillä että olen todella hämmentynyt tästä penkkipelistä neljä vuotta olen täällä nyt istunut ja en en ole tällaista täällä havainnut tämä on oikeastaan nyt oikea huipentuma tässäkö on se yhteistyö jota peräänkuulutettiin tuolla vaalikentillä itsekin kiersin monien teidän edustajien kanssa ja oli puhetta siitä että vaikka ollaan erimielisiä niin tehdään yhteistyötä eikä syrjitä muita ei hyvältä näytä tämä enteilee kyllä todella todella vaikeaa vaalikautta meitä perussuomalaisia kohdellaan nyt todella epäreilusti se on minusta täysin selvä asia miksi kaikki muut vaihtavat paikkaa ja ainoa joka ei halua vaihtaa pakkovaihdetaan on hyvä muistaa niin kuin moni täällä sanoi että me olemme kuitenkin eduskunnan toiseksi suurin puolue kansa on antanut meille noin ääntä en voi en voi ymmärtää tätä lainkaan vaihtoehtoja olisi miksi esimerkiksi kokoomus ja rkp eivät vaihda paikkoja miksi juuri me olemme se vaihtoehto emme ole lähellä monissakaan puoluepoliittisissa kysymyksissä että se olisimme juuri me sitä en voi ymmärtää muistelen viime hallituskautta kesää kaksituhattaseitsemäntoista kun meidät heitettiin ulos hallituksesta silloinkin oli tämmöisiä epämääräisiä syitä ne vaihtelivat arvopohjasta siihen että meitä ei voinut paimentaa sote neuvotteluissa sekin vaihteli olimme ihan samoja ihmisiä vaikka meillä puheenjohtaja vaihtui olette muuten huomanneet että puheenjohtaja halla aho sai valtavasti ääniä ja kansa pitää häntä erittäin älykkäänä ihmisenä vaikka monenlaista muuta haluttiin ymmärtää ja siksi meidät heitettiin ulos hallituksesta sitten täällä puhutaan jatkuvasti oikeusvaltioperiaatteesta oikeudenmukaisuudesta tasapuolisesta kohtelusta minusta tämä on joukkohyökkäys ja mietin vain että koska tämä loppuu

täällä on puhuttu koulukiusaamisesta ja reilusta kohtelusta ja allekirjoitan sen kaiken lisäisin näihin sanontoihin vielä sen että mitä isot edellä sitä pienet perässä me voimme täällä tehdä lakeja ja ja miettiä rahoitusta koulukiusausasiamieheen ja moneen muuhun mutta mehän näytämme täällä sitä että kun isot tulee niin isot jyrää ja silloin pienet on hiljaa näinhän me täällä nyt näytämme tai näytätte te jotka ehkä sitten äänestätte tämän uuden muutetun paikkajärjestyksen mukaan kyllä minä tiedän että jos päätös on tehty niin ne perusteet keksitään mistä vain nyt ne on keksitty sitten eusta voi olla että se todellinen syy on kuten edustaja juvonen toi esille tv näkyvyys itsekin sitten toivon että voihan ne kamerat tuonne tuonne lisätä ja jos me emme nyt sitten näy näy siellä tvssä jos tämä muuttuu niin kyllä meidän äänemme kuuluu sitä te sitä te ette nyt valitettavasti saa hiljennettyä kyllä se kuuluu kyllä se kuuluu ja kansalaiset haluavat sitä kuulla vaikka se ei kaikille sovi puhun täällä myös muutamalle edustajalle olen perustuslakivaliokunnassa tehnyt valtavan hyvää yhteistyötä neljä vuotta ja olemme hakeneet todella vaikeissa asioissa yhteisiä kannanottoja siksi olen hyvin yllättänyt esimerkiksi ruotsalaisen kansanpuolueen halusta siirtyä edustaja ja puolueen puheenjohtaja henriksson arvostan teitä juristina ja oikeastaan sen takia en voi ymmärtää miksi rkp edes suostuu tähän ilman yhteistä päätöstä oikeastaan vetoan teihin entisenä oikeusministerinä ja oikeudenmukaisena ihmisenä ja perustuslakivaliokunnan pitkäaikaisena jäsenenä että miettikää onko tämä teidän mielestänne hyvä tapa toimisitteko te näin jos istuisitte tätä asiaa pohtimassa vaikkapa perustuslakivaliokunnan jäsenenä ettekä puolueen puheenjohtajana

siksi pyydän esimerkiksi teiltä että harkitkaa vielä oletteko te mukana tässä tässä äänestyksessä pakkosiirtämässä meitä mietin tulevaisuutta ja sitä että jos kongi ei olisi pelastanut tätä vaalipäivän tulosta ja perussuomalaiset olisi eduskunnan suurin puolue niin mitä jos me alkaisimme täällä tämmöiseen touhuun siirtelisimme tässä mielin määrin on hyvä huomata että tämä on ennakkotapaus tulevaisuutta varten jos joku vaalivoittaja sitten kesken hallitusneuvottelujen jatkossa haluaa tällaista tehdä niin pulinat pois sitten vain siirrellään kuka minnekin äänestellään ja kiristetään sillä että te pääsette meidän kanssamme ehkä hallitukseen kun olette tässä nyt mukana sepä se sepä se seisomapaikkojakin voi olla tarjolla tai paikkoja vaikka lehterillä

täällä on paljon muitakin traditioita ja ja minä ymmärrän edustaja biaudet että teitä naurattaa teillähän on tässä tässä tilaisuus siihen että te mahdollisesti siirrytte ja ymmärrän että niinhän toimitaan silloin kun halutaan toisia väheksyä eli kun he puhuvat niin nauretaan heille minä ymmärrän sen todella hyvin ajattelen tätä traditiota niin eivätkös nämä valiokunnan puheenjohtajuudet istumajärjestykset tuolla valiokunnissa puhemiehen valinnat ja muut perustu paljon käytäntöihin ovatko nekin nyt sitten historiaa että jatkossa niistä voidaan päättää sitten ihan mitä vain turha sitten jatkossa puhua mistään parlamentarismin pelisäännöistä viime kaudellahan me vaihdoimme puhemiestä juuri siitä syystä kun haluttiin vedota vanhoihin parlamentaarisiin käytäntöihin mutta nyt

arvoisa puhemies haluan ensiksi todeta että tuen puhemiesneuvoston esitystä mitä tulee tähän taustaan minkä vuoksi nyt eduskunnan istumajärjestys on tullut arvioitavaksi niin tausta liittyy edellisellä vaalikaudella rkpn esittämään ihan perusteltuun toiveeseen siitä että heidän paikkansa arvioitaisiin uudelleen koska se on perustunut historiallisiin teknisiin syihin jotka ovat liittyneet siihen että käännöspalvelut ovat olleet lähellä edellisellä kaudella puhemies risikko pyysi että eduskuntaryhmät arvioisivat onko eduskunnan istumajärjestys ajan tasalla ja tätä päivää viime kaudella ryhmät totesivat että kesken vaalikauden ei ole syytä lähteä arvioimaan istumajärjestystä vaan tämä pohdinta jää tälle vaalikaudelle nyt aloittaneelle eduskunnalle kun tätä pohdintaa käytiin kävi ilmi että tällä kertaa on vaikea löytää yhteisymmärrystä ja toisin kuin täällä esitetään niin edes nykyisestä tai vanhasta istumajärjestyksestä ei olisi pystytty tässä salissa yksimielisesti päättämään sen vuoksi oli selvää että tavalla tai toisella istumajärjestys tulee ja täytyy ratkaista arvoisa puhemies sitten käytiin läpi eri vaihtoehtoja toisin kuin tässä on annettu ymmärtää ei mikään ryhmä ei suurin ryhmä ole tuonut pohjaksi mitään mallia tai vaihtoehtoa vaan eri vaihtoehtoja kartoitettiin ryhmien kartoituksessa jonka edellisen vaalikauden puhemies oli pyytänyt ryhmiä tekemään itse asiahan on puhemiesneuvoston toimivallassa

lähdetään tekemään niin että ryhmät ryhtyvät määrittelemään toistensa sijainteja sitten selvitettiin löytyykö malli johon voitaisiin pohjata nyt tämä uusi istumajärjestys kävi ilmi että on olemassa malli jonka tässä salissa istuvat kaikki puolueet ovat hyväksyneet euroopan parlamentissa ja pohjoismaiden neuvostossa on olemassa malli nyt puhemiesneuvoston esittämä järjestys jonka ovat kaikki puolueet hyväksyneet euroopan parlamentissa ja pohjoismaiden neuvostossa se on se pohja johon nyt nyt tämä puhemiesneuvoston esitys esitys pohjautuu ja on selvää että jos ja kun otetaan malli jonka kaikki puolueet ovat näissä muissa toimielimissä kansainvälisillä kentillä hyväksyneet niin silloin se tarkoittaa sitä että tämä malli ei pohjaudu siihen toisin kuin täällä on väitetty että muut puolueet ryhtyisivät ikään kuin osoittamaan paikkoja toisille sen vuoksi ryhmät tänään laajasti totesivat että mikäli puhemiesneuvosto esittää että eduskunnan uusi istumajärjestys pohjautuu euroopan parlamentin ja pohjoismaiden neuvoston istumajärjestykseen niin eduskuntaryhmät toteavat toteavat että mahdolliset uudet istumajärjestyksen aiheuttamat muutokset eivät määritä minkään puolueen paikkaa poliittisella kentällä vaan se perustuu siihen malliin jonka puolueet ovat aiemmin hyväksyneet

ja on esitetty että tämä istumajärjestys pitäisi määritellä sen mukaan mikä on suurin ryhmä niin että se saa valita ensin ja sitten siinä järjestyksessä eteenpäin toisaalta on sitten esitetty että istumajärjestys ei saisi perustua poliittisiin suhdanteisiin arvoisa puhemies nyt se esitys jonka puhemiesneuvosto on tehnyt ei perustu poliittisiin suhdanteisiin vaan siihen malliin jonka kaikki tässä salissa ovat hyväksyneet esimerkiksi pohjoismaiden neuvostossa sellainen malli jossa kukin puolue saisi vaalituloksen perusteella määrittää ensiksi oman paikkansa olisi käytännössä ensinnäkin teknisesti mahdoton ja toisekseen se jos mikä nimenomaan perustuisi poliittisiin suhdanteisiin halutaan täällä välttää arvoisa puhemies toinen argumentti joka tässä on esitetty on se että tämä istumajärjestys pitäisi päättää vasta sen jälkeen kun eduskunnalle on valittu pysyvä puhemiehistö no on selvää että pysyvä puhemiehistö tässä meidän mallissamme valitaan vasta sen jälkeen kun hallitus on muodostettu onko joku sitä mieltä että eduskunnan istumajärjestyksen pitäisi odottaa hallituspuolueiden mielipidettä tai hallituksen muodostamista pidän äärimmäisen arvokkaana ja tärkeänä että eduskunta pystyy tämän päätöksen tekemään oli se sitten yksimielinen tai äänestämällä tapahtunut nimenomaan ennen ennen kuin maassa on hallitus jotta se nimenomaan noudattaa eduskunnan omia käytäntöjä ja sen vuoksi on järkevää että tämä paikka tehdään sen vuoksi arvoisa puhemies toivon että tämä asia ratkaistaan koska tällä salilla on tällä vaalikaudella varmasti paljon paljon isompiakin asioita ratkaistavana arvoisa puhemies haluan vielä lopuksi todeta että pitäisin kuitenkin hyvänä että siitä käytännöstä pidettäisiin kiinni että puhemiestä ei tässä salissa varsinkaan silloin kun hän ei ole läsnä tai ei muulloinkaan kun hän ei pysty osallistumaan keskusteluun esitetyllä tavalla kritisoitaisi arvoisa puhemies ratkaistaan tämä asia tämä perustuu euroopan parlamentin ja pohjoismaiden neuvoston istumajärjestykseen jonka kaikki tässä salissa olevat puolueet ovat hyväksyneet jos paikka perussuomalaisille kokoomuksen oikealla puolella puolella käy euroopan parlamentissa ja pohjoismaiden neuvostossa niin miksi se ei käy täällä suomen eduskunnassa

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja lindtmania siitä että hän hyvin seikkaperäisesti avasi tämän asian taustoja ja sen historiaa se on aina tärkeää että kun me muodostamme kuvaa asiasta meillä on kokonaiskäsitys siitä ja missä mennään kiitos edustaja lindtmanille siitä itsekin tietenkin olisin toivonut että täällä eduskunnassa ensimmäinen keskustelu käytäisiin jostain muusta kuin istumajärjestyksestä varmasti kansalaiset odottavat että me vastaamme kysymyksiin vaikkapa vanhustenhoivan tilasta tai eläkkeensaajien toimeentulosta näistä tärkeistä kysymyksistä mutta koska nyt meille selvisi että täällä yksimieliseen ratkaisuun pääsemässä missään tapauksessa ja koska joltain pohjalta tämä ratkaisu on tehtävä niin mielestäni oli hyvä että edustaja lindtmanin puheenvuorossa näkyi tämä puhemiehistön esityksen tausta ja puhemies minusta oli tärkeä tämä looginen perustelu että euroopan parlamentissa ja pohjoismaiden neuvostossa perussuomalaisille käy hyvin se että he istuvat kokoomuksesta oikealla jos tämä käy kansainvälisillä kentillä ja siellä tätä ei pidetä syrjintänä tai minkäänlaisena kiusaamisena niin on vähän epäselvää miksi täällä suomen parlamentissa kun joltain perustaltahan tämä ristiriita on ratkaistava ja toimitaan kansainvälisin perustein se ei sitten kelpaa toivoisin puhemies että kun täällä puheenjohtaja halla aho ei ole paikalla niin joku perussuomalaisista puheenvuoron käyttäjistä voisi nyt selventää sitä kantaa miksi paikka euroopan parlamentissa ja pohjoismaiden neuvostossa kansainvälisillä kentillä sopii perussuomalaisille mutta täällä suomessa se ei kelpaa jotenkin minusta puhemies tuntuisi en tiedä miten sen kauniisti sanoisi että tässä asiassa on hivenen ylidramatisointia ja mielestäni tietynlaiset syytökset koko muuta eduskuntaa kohtaan joka yrittää toimia demokraattisesti yhteistä ratkaisua hakien ehkä saaneet sävyjä joita niiden ei olisi pitänyt saada siksi toivoisin että saisin vastauksen kysymykseen miksi ratkaisu toisaalla kelpaa mutta täällä suomessa ei

puhemies kiitos että avasitte debattipuheenvuoron ja tämähän voisi jatkua debatilla tästä eteenpäin jos sopii edustaja viitanen niin kuin me sanoimme kysymys ei ole siitä etteikö täällä oikealla puolella voisi istua paikka vaan kysymys on hyvin yksinkertainen ja se on kunnioituksen puute jos tässä talossa ei haluta kunnioittaa toisia edustajia täysivaltaisesti kuten nyt on toimittu tokihan se aiheuttaa tällaisen reaktion ne puheet siitä etteikö täällä olisi viitattu termeihin pidä paikkaansa tähän on viitattu myös edustaja lindtmanin puheenvuorossa on annettu vihjaus siihen suuntaan ja täällä eduskunnassa ja käytävillä on puhuttu ja jopa naureskeltu että äärioikeistoonhan te kuulutte olen kuullut itse kun edustajat jotkut teistä ovat näitä termejä käyttäneet enkä niitä nimiä mainitse joten jos näin suuri kunnioituksen vaje tässä talossa on ymmärrätte varmasti että tämä ei meille kelpaa sen tähden ihan kaikella rakkaudella kun kahdeksan vuotta monen kanssa työtä täällä olen tehnyt muuttakaa tätä käytöstapaa ja lähestymistapaa toisenlaiseksi jotta tästä neljästä vuodesta ei tulisi kauhean vaikeaa meille kaikille

arvoisa puhemies kuten kertasin tuossa prosessin ryhmät ovat aivan rauhallisesti tämän asian käsitelleet ja sillä tavalla että kaikkia ryhmiä on tässä prosessin aikana kunnioitettu uskon myös että puhemiesneuvoston käsittely jossa tämä esitys on tehty on ollut prosessi jossa aivan normaalien demokraattisten pelisääntöjen mukaan kaikkia erilaisia näkemyksiä on kunnioitettu

ja sen takia tavalla tai toisella pitää tämä ratkaista arvoisa puhemies en minä ole käyttänyt eivätkä muutkaan täällä ole käyttäneet julkisia puheenvuoroja joissa tätä olisi perusteltu niin että tämä liittyy siihen että perussuomalaisia olisi sanottu tai leimattu äärioikeistolaiseksi puolueeksi kyse on siitä että jonkun pitää olla olla vasemmalla ja jonkun pitää olla oikealla ja nyt löydettiin euroopan parlamentin pohja arvoisa puhemies totean vielä edustaja juvoselle että myös

tasapuolisuudesta salinäkyvyydestä ryhmät yksimielisesti tekivät kirjauksen ja me toivomme että puhemiesneuvosto ottaa huomioon sen että riippumatta siitä missä kukin puolue istuu mahdollisuudet tasapuoliseen medianäkyvyyteen ovat samat tästä on ryhmillä yhteinen yksimielinen kirjaus ja ymmärrys
sitten mennään puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies jokaisen istuntokauden alussa pitää päättää missä eri puolueet ja kulloisetkin edustajat istuvat tämä ei ole asia joka päätetään vain tällä kertaa vaan näin on päätetty joka kerta kun itse olen aloittanut istuntokauden ja niin on päätetty joka kerta ennen sitäkin ei myöskään ole niin että tämä pohdinta istumajärjestyksestä siitä missä eri puolueet ovat olisi syntynyt vaalien jälkeen tai niin kuin on väitetty vaalituloksen vuoksi jo lähes vuosi sitten kuten edustaja lindtman omassa puheenvuorossaan huolellisesti kuvasi tuotiin ilmi se että ruotsalainen kansanpuolue joka on istunut oikealla laidalla ollut siellä historiallisista syistä tulkkauspalveluiden vuoksi halusi keskemmälle ja silloin todettiin että nyt kun kausi alkaa niin paikat katsotaan uudestaan eli tässä ovat historialliset syyt eli se että historiallisesti aina paikat on päätetty kauden alussa ja ja tekniset syyt arvoisa rouva puhemies millä perusteilla paikat jaetaan kuten täällä on käynyt ilmi euroopan parlamentissa ja pohjoismaiden neuvostossa perussuomalaiset kuuluvat ryhmiin jotka istuvat oikeassa laidassa omatoimisesti oma aloitteisesti ja innolla perussuomalaiset ovat hakeutuneet oikeaan laitaan salia jopa niin innokkaasti että julkisuudessa puolueen puheenjohtaja jussi halla aho on perustellut sitä että hän ei tullut eduskuntaan kauden alusta vaan vasta europarlamenttikauden päätyttyä sillä että hän haluaa olla mukana muodostamassa uutta ryhmää euroopan parlamenttiin oikeaan laitaan kysymys kuuluukin nyt kun on kuunnellut teidän puheitanne onko teillä eri puheet maan rajojen ulkopuolella ja maan rajojen sisäpuolella kun maan rajojen ulkopuolella te te olette oma aloitteisesti omatoimisesti ja innolla hakeutuneet nimenomaan niille paikoille

salissa arvoisa arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä perussuomalaisten puhujien kanssa siitä että tämä ei anna arvokasta ja kunnioitusta herättävää kuvaa eduskunnasta keskusteluissa olisi todella syytä kiinnittää huomiota niihin tavallisia suomalaisia koskettaviin kysymyksiin jotka puhututtivat ihmisiä vaalien alla vanhustenpalveluihin perusturvan riittävyyteen työllisyyteen turvallisuuteen kukaan ei nostanut tätä teemaa esille paitsi perussuomalaiset itse nyt on keksitty perusteeksi se että tv näkyvyys olisi heikompaa ja

te itse olette omatoimisesti ja oma aloitteisesti muualla kansainvälisesti hakeutuneet kun katson puhemiehen korokkeelta äärimmäiselle vasemmalle näen tv kameran ja kun katson äärimmäiselle oikeaan näen myös tv kameran täällä salissa on salitasossa kameroita joilla pystytään jokaista paikkaa kuvaamaan yhtä hyvin

edustaja tavio totesi että keskusta on mahdollisesti muodostamassa hallituksen kommunistien kanssa katsoin vaalitulosta suurin suomessa toimiva kommunistinen puolue sai nolla pilkku yhden prosentin kannatuksen kaksi pienempää ei senkään vertaa voidaanko tulkita siis niin että kunnioituksen ja arvokkuuden hengessä ryhmänjohtaja tavio tarkoittaa että sosiaalidemokraattinen puolue vihreä liitto vasemmistoliitto ja ruotsalainen kansanpuolue ovat kaikki kommunistisia puolueita se siitä arvokkuudesta arvoisa rouva puhemies olisin toivonut ja me olisimme toivoneet että olisimme löytäneet yksimielisen näkemyksen mutta politiikassa kukaan ei voi myöskään yksin sanella valitettavasti yhteisymmärrystä ei löytynyt ja silloin kuten me kaikki tiedämme jos yhteisymmärrystä ei löydy se demokratiassa suoritetaan sitten äänestämällä niin kuin tänäänkin on ilmeisesti tapahtumassa on hyvä että saamme nyt tänään lopulta tämän asian hoidettua alta pois voimme sen jälkeen keskittyä niihin asioihin joiden vuoksi ihmiset ovat tänne meidät äänestäneet emme niinkään siihen että väkisin yritetään olla eri mieltä kaikkien muiden kanssa vaan siihen että yritetään löytää yhteisymmärrys niistä asioista joilla hoidamme isämaatamme kohti entistä kirkkaampaa tulevaisuutta

täällä on useampaan kertaan viitattu siihen että on jollain tavalla noloa että eduskunta aloittaa istuntokautensa ja avataan keskustelulla istumajärjestyksestä itse asiassa tämä ei ole ollenkaan noloa itse asiassa tämä istumajärjestyskeskustelu on upea tapa aloittaa eduskuntatyö miksi siksi että tässä keskustelussa me avaamme puolueiden arvopohjaa tämä ei ole sattuma miten parlamenteissa maailmalla ja myöskin suomessa istutaan myöskään se ei ole sattuma miten me istumme kunnanvaltuustoissa ja niin edelleen meillä on erityyppiset arvot pohjalla jotka määrittävät tätä istumajärjestystä mukaan lukien eduskunnan valiokuntatyö valiokuntatyö perussuomalaisten puheenjohtaja halla aho on todennut että tämä keskustelu on kyykyttämistä tässä käytetään mielivaltaa olemme kuulleet tässä keskustelussa termejä kuten koulukiusaaminen että on kysymys kiusaamisesta tämä on kuulemma arvoton näytelmä täällä on käynnissä tuolileikki edustaja niikko siteerasi suomalaisia sananlaskuja ja ainakin yhden sattuvan sanonnan hän sanoi sitä saa mitä tilaa se oli nasevasti tähän kohtaa sanottu minä kysyn perussuomalaisilta miksi te häpeilette ja peittelette arvomaailmaanne olkaa ihan reilusti ja rehellisesti sitä mitä te olette me annamme sille oman arvomme ja minä siteeraan tässä vanhaa suomalaista sanontaa tunnista oma tilasi anna arvo toisillekin tästä ranskan vallankumouksesta alkaen on tältä arvopohjalta sijoitettu istumajärjestys kansankokouksissa siinä on aikoinaan syntynyt oikeisto vasemmisto jako radikaalimpiin liberaaleihin jotka olivat rajusti vapauden veljeyden ja tasa arvon kannalla tältä pohjalta se oikeisto vasemmisto jako on syntynyt ja sillä pohjalla me käymme jatkuvasti keskustelua oikeistopuolueiden ja vasemmistopuolueiden välillä miksi tätä täytyy häivyttää pois kun se on aito osa meidän poliittista kulttuuriamme tunnistetaan se oma tilanteemme ja annetaan toinen toisillemme tältä pohjalta arvo tämä on se peruslähtökohta katsotaanpa kansainvälistä kenttää nyt hetki jos ei voi puhua suomalaisesta kentästä vaikka sitaateista kyllä näette myöskin tämän suomalaisen häivähdyksen millä tavalla eurooppalaisessa poliittisessa kentässä uusoikeisto mennään nyt tällä termillä ja usein puhutaan myöskin äärioikealla määrittää omaa arvopohjaansa he puhuvat afrikan sarvesta tulevasta ihmissaastasta he puhuvat näillä termeillä monikulttuurisuutta vierastetaan heillä kansakunnan etninen homogeenisuus on termi jota käytetään vierastetaan vähemmistöjä kansallismielisyys on vääristynyt vierasvihaksi nämä ovat uusoikeiston arvopohjaa maailmalla ja kun puhutaan talouspolitiikasta kun siihenkin on viitattu usein siellä on korporatismi taustalla tämä määrittely mikä näkyy eurooppalaisessa keskustelussa en voi mihinkään muuhun vedota kuin suomen eduskuntaan tunnistakaa oma tilanne ja annetaan arvo meille kaikille

arvoisa

tässä samassa salissa keväällä tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäyhdeksän ja äänestin muiden mukana sen puolesta että veikko vennamon suomen maaseudun puolue sijoitetaan salin oikeaan laitaan tuossa äänestyspäätöksessä oli vahva astian maku tämä johtuu siitä että suomen maaseudun puolue oli ennen kaikkea sosiaalipopulistinen puolue sen oikeistolaisuudeksi etten sanoisi äärioikeistolaisuudeksi riitti tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä luvun suomettuneessa suomessa se että puolue oli niin sanotusti kekkos vastainen puolue lisäksi puolueen edustajat eivät puhuneet neuvostoliitosta tuosta kauhistuttavasta diktatuurista ja kansojen vankilasta yhtä kauniisti kuin me muiden puolueiden edustajat nyt käsittelyssä olevassa puhemiesneuvoston esityksessä ei ole mielestäni samalla tavalla astian maku perussuomalainen puolue tänään ei ole sama kuin veikko vennamon suomen maaseudun puolue on luontevaa että perussuomalaisten sijainti suomen eduskunnassa on saman tapainen kuin puolueen ja vastaavien puolueiden sijainti pohjoismaiden neuvostossa ja euroopan unionin parlamentissa tähän liittyen pitää sanoa että mielestäni edustaja lindtman esitti perustelut tälle nyt esillä olevalle ratkaisulle huomattavasti paremmin kuin kimmo kiljunen mitä tulee sitten kunnioitukseen ja yhteistyöhön viime istunnossa puhemies poisti asian päiväjärjestyksestä juuri sen vuoksi että puhemiesneuvoston piirissä oli päätetty että asiassa yritetään vielä löytää yhteisymmärrys kaikkien puolueiden kesken tätä varten pidettiin tänään ryhmäpuheenjohtajien neuvonpito ja vaikka tuossa neuvonpidossa oli vakava ja hyvä yritys yksituumaisuuden saavuttamiseksi sitä ei onnistuttu valitettavasti löytämään kuitenkin tuossa palaverissa todettiin että tällä muutoksella mikä nyt on käsillä ei pyritä määrittämään minkään puolueen sijaintia poliittisella kartalla tuon puolueen oman tulkinnan vastaisesti

arvoisa rouva puhemies ja hyvät edustajakollegat näin aika vastavalittuna kansanedustajana haluan kyllä hämmästellä hiukan hiukan tätä tapaa jolla nyt tätä päätöstä on tehty verraten tätä juurikin niihin valtiopäiväavajaisten puheisiin joissa puhuttiin yhteistyöstä puhuttiin kompromisseista puhuttiin hyvästä työpaikasta tämä on sellainen asia että en olisi toivonut näkeväni tätä tätä tilannetta tässä salissa nyt näin nopeasti tässä on edustaja lindtman esittänyt toisten mielestä hyviäkin perusteluja siihen miksi meidät perussuomalaiset siirretään nyt vastoin tahtoamme tuonne oikeaan laitaan mutta hämmästelen miksi jos tämä lähti rkpn halusta siirtyä oikeasta laidasta pois niin miksi vain he eivät siirtäneet paikkaansa täällä miksi siirretään sitten samassa yhteydessä yllättäen ja pyytämättä samalla voisi ajatella sitä tämä instituutio on arvokas ja näitä perinteitä joita tässä talossa on pidän suuressa arvossa tarkoittaako tämä nyt sitä että voidaan yhtä kaikki siirrellä lehtereitä toisin perin siirrellä myös valiokunnissa istumapaikkoja edustaja kiljuselle haluaisin huomauttaa että kannattaa tutustua perussuomalaisiin jos teillä on noinkin väärä käsitys meistä ja meidän arvoistamme arvoisa rouva puheenjohtaja tämä on arvoton näytelmä

arvoisa rouva puhemies puhun täältä salin oikealta puolelta koska koen olevani siellä aivan kotonani eikä se itseäni leimaa millään väärällä tavalla kuitenkin täytyy todeta se että vaikka tässä salissa on nyt käytetty monia aika provokatiivisiakin puheenvuoroja joiden sisältöön pääsääntöisesti en usko niin tämä olkoon sellainen instituutioihin ja traditioihin uskovan konservatiivin puheenvuoro meillä on olemassa määrättyjä instituutioita määrättyjä traditioita joiden tehtävä nimenomaisesti on suojata meitä itse kutakin mielivallalta jotta olisi olemassa jonkinnäköisiä selviä pelisääntöjä minkä mukaan edetään yksi tällainen instituutio on eduskunta ja eduskunnalla on myöskin ylimpänä lakia säätävänä toimielimenä tietysti tietysti keskeinen rooli huolehtia omasta arvokkuudestaan ja arvovallastaan meillä on täällä tiettyjä traditioita jotka liittyvät istumajärjestykseen ja katson että tämä istumajärjestys on sellainen asia jolla sen enempää ei pitäisi tehdä poliittista profiloitumista kuin myöskään leimata poliittisia kilpakumppaneita

ei omaksi luontevaksi poliittiseksi paikakseen miellä nyt ilmeisestikin on niin että tästä istumajärjestyksestä joka täällä on ollut traditionaalinen on kuitenkin päässyt muodostumaan erimielisyyttä ei olla oltu samaa mieltä siitä missä kuuluisi istua ja voi olla että että oltaisiin joka tapauksessa jouduttu tällaiseen tilanteeseen jossa eduskunta ei pysty yksimielisesti päättämään siitä millä paikoilla mitkäkin poliittiset ryhmät sijaitsevat tässä salissa kuitenkin katson että mikäli tämä sali tämä joukko ei pääse yhteisymmärrykseen yksimielisyyteen siitä missä järjestyksessä istutaan niin silloin nähdäkseni tulisi noudattaa traditionaalista järjestystä olen toiminut kaikilla niillä areenoilla joilla minulla yksittäisenä kansanedustajana ja ryhmäni jäsenenä on ollut mahdollista toimia sen puolesta että täällä oltaisiin joko päädytty yksimieliseen ratkaisuun tai jos ei yksimieliseen ratkaisuun niin sitten oltaisiin kunnioitettu traditiota nyt kuitenkin näyttää siltä että eduskunnan enemmistö äänestää sellaisen istumajärjestyksen joka ei ei vastaa eduskunnan traditiota ja on vastoin nimenomaisesti yhden tietyn poliittisen ryhmän toivetta omasta istumapaikastaan sen säilyttämisestä se on mielestäni aika lailla ikävä ennakkotapaus ja vähän pelkään että jos tämä eduskunta niin kuin nyt näyttää avaa tämän pelin niin samanlainen näytelmä tultaneen näkemään neljän vuoden päästä ja kahdeksan vuoden päästä ja näin edelleen ja tällaisia pandoran lippaita ei mielestäni tulisi avata nyt se pandoran lipas kaiketi sitten ollaan avattu ja tällaisia äänestyksiä tullaan vastaisuudessakin näkemään ja ja voi olla että moni joka nyt kannatti tätä

haluan todeta sen että kun täällä on useammissakin puheenvuoroissa vedottu siihen että nyt tänne ollaan tuomassa sellainen istumajärjestys jollainen on euroopan parlamentissa ja pohjoismaiden neuvostossa niin tuotapa soppii eppäillä koska eipä tämä esitetty järjestys nyt varsinaisesti pohjoismaiden neuvostoa tai euroopan parlamenttiakaan vastaa nimittäin näissä monikansallisissa parlamentaarisissa organisaatioissa on myöskin tietyt pelisäännöt sille millaiset ryhmät ylipäätään voivat muodostaa määritelmällisesti ryhmän siihen edellytetään tiettyä määrää edustajia siihen edellytetään tiettyä määrää puolueita ja kansallisuuksia ja näin edelleen jotta voisi muodostaa näissä monikansallisissa parlamentaarisissa organisaatioissa puolueryhmän ja jolleivät nämä ehdot täyty niin sitten nämä jotka eivät ole onnistuneet ryhmää muodostamaan sijoitetaan itse asiassa kaikista oikeimmaisimpaan laitaan sekä pohjoismaiden neuvostossa että euroopan parlamentissa jos tämä järjestely sellaisenaan haluttaisiin tuoda suomeen niin sehän itse asiassa taitaisi tarkoittaa sitä että liike nyt joka ei ole puolue laisinkaan määriteltäisiin tällaiseksi ryhmättömäksi ryhmäksi joka sitten istuisi täällä oikeassa laidassa eli ei tämä vertailukohtakaan kyllä nyt paikkansa pidä ja minusta on aika valitettavaa että me olemme tällaisessa tilanteessa tämän puheenvuoron halusin pitää historiankirjoja varten jotta tulisi tiedetyksi se että itse en en tällaiseen ratkaisuun kovin myötämielisesti suhtautunut

värderade fru talman arvoisa rouva puhemies tässä oikeastaan jo edustaja lindtman kuvasi erittäin hyvin tämän prosessin mikä on tapahtunut ja mikä nyt tämän puhemiesneuvoston esityksen taustalla on haluan tässä ihan alkuun sanoa että kannatan siis puhemiesneuvoston esitystä muutamalla sanalla kuitenkin haluan vähän kertoa miksi rkp ruotsalainen eduskuntaryhmä syksyllä kaksituhattakahdeksantoista otti esille tämän asian siis sen että meidän paikkamme on jossain keskellä salia ja se on ollut meidän pyyntömme ja toivomuksemme koko ajan tämä meidän paikkamme edellisessä eduskunnassa ja kahdeksankymmenenseitsemän vuoden ajan on perustunut siihen että rkpn edustajien ruotsalaisen eduskuntaryhmän tulee istua täysistuntosalin laidalla koska koska siellä on helpointa järjestää tulkkauspalvelut nykytekniikan ansiosta tämä ei ole välttämätöntä eikä sellaista tarvetta ole ollut nyt moneen vuoteen meidän mielestämme on tärkeää että jos ja kun kerran istumajärjestys tässä salissa heijastaa puoluekarttaa niin meidän paikkamme ei ole niin sanottu eri asia vaan ihan samoilla perusteilla on meidän paikkamme löydettävä kuin muidenkin puolueiden ja ryhmien

meidän mielestämme on aika luontevaa että että otetaan mallia tai ankkuroidaan tämä istumajärjestys sekä pohjoismaiden neuvostoon että euroopan parlamenttiin missä me kuulumme pohjoismaiden neuvostossa keskiryhmään mittengruppeniin ja euroopan parlamentissa aldeen joista molemmat ryhmät istuvat keskellä salia tämä on meidän mielestämme luonteva ratkaisu me halusimme ottaa tämän asian esille hyvissä ajoin koska arvasimme että tämä voi olla vaikea asia mutta täytyy kyllä ihan rehellisesti myöntää että en olisi uskonut että voisi olla näin vaikea minä olen istunut siellä laidalla kaksitoista vuotta ja meidän ryhmämme siis kahdeksankymmentäseitsemän vuotta eivät ne ole huonoja paikkoja mutta se on väärä paikka meidän ryhmällemme kun kerran tämä istumajärjestys perustuu siihen mihin sijoittuu puoluekartalla haluan vielä lopuksi painottaa sitä että en koe edustaja tavion ehdotusta kiusaamiseksi enkä hyökkäykseksi voin jopa ymmärtää sitä mutta en kannata sitä minusta kaikilla kansanedustajilla on yhtä arvokas valtakirja kansalta ja kaikki paikat tässä salissa ovat yhtä arvokkaita vielä kerran kannatan puhemiesneuvoston esitystä

arvoisa puhemies taloustutkimuksen mukaan istumapaikkamme eli perussuomalaisten istumapaikka eduskunnassa on sdpn ja keskustan välissä tutkimuksessa todetaan yksiselitteisesti että perussuomalaiset on keskusta vasemmistolainen kansallishenkinen työväenpuolue edustaja kiljunen olemme myöskin ihan tosissamme vastanneet niihin hesarin arvokarttakyselyihin ja ja niissä me olemme aina keskellä sen voi hyvin tarkistaa sieltä olemme konservatiivinen puolue mutta olemme siinä keskellä meillä oli jo istumajärjestys tässä salissa noin sadan vuoden traditio meillä oli jo istumajärjestys täällä salissa edustaja blomqvist että rkp ei ole tässä takana vaan muut puolueet ajattelivat että nytpä saamme tilaisuuden kyykyttää perussuomalaisia siirretään se ainoa ryhmä joka ei halua siirtyä mihinkään aivan toiselle puolelle kun he ovat suurin piirtein tässä kohtaa olleet niin siirretään heidät sinne aivan oikealle ja sitten otetaan ja keskustellaan ruotsalaisen kansanpuolueen kanssa minä ymmärrän myös teitä että te haluatte tästä asiasta keskustella kysymys ei ole siitä vaan tässä on kysymys siitä että nyt olemme avanneet tuolileikin ja se joka tuolileikkiin ryhtyy leikin kestäköön edustaja arhinmäkikin voi joskus löytää itsensä tuolta oikealta meidän on turha myös vedota euroopan parlamenttiin edustaja rydman vei kyllä jo kaiken pohjan antti lindtmanin puheelta mutta emmehän me vielä tiedä missä se suurin ja mahtavin kansallismielinen ryhmä siellä euroopan parlamentissa edes istuu jos se istuukin jossain muussa kohtaa niin olemmeko me niin riippuvaisia euroopan parlamentista että meidän pitäisi täällä vaikka kesken vaalikauden vaihtaa järjestystä kun me me vetoamme aina muihin parlamentteihin meillä on jo oma sadan vuoden traditio tässä salissa ei muuteta sitä ei lähdetä tähän tuolileikkiin kunnioitetaan perinteitä kunnioitetaan yhteistyötä kannatan lämpimästi tavion esitystä edustaja mäenpää piti erittäin hyvän puheen täällä minä ihan liikutuin sanat koti uskonto ja ja isänmaa kuuluvat niin harvoin enää tästä pöntöstä haluan sanoa jatka samalla malilla

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin täytyy kiittää rydmanin todella hyvästä puheesta siinä tulivat ne asiat niin kuin ne oikeasti oikeasti ovat näin uutena kansanedustajana en meinaa oikein ymmärtää toimintatapaa täällä meinaan tätä huutelua mikä tulee koko ajan täällä päälle kun joku puhuu jotain minä en oikeasti meinaa ymmärtää että me olemme sillä tasolla meille maksetaan yli kuusituhatta euroa palkkaa kuukaudessa ynnä muuta ja meidän tarvitsee olla sillä tasolla että me huutelemme tuolta kun toiset puhuvat jos ei pysty pitämään mölyjä mahassa niin menee sitten vaikka kahvilaan välillä tähän arvovaltaan oikein sovi minun mielestäni se että huudellaan kaiken aikaa uusille kansanedustajille heitä on yli kahdeksankymmentä kappaletta sanoisin sellaisen homman että teistä varmaan suurin osa on äänestetty tänne sen takia että te haluatte muutosta tähän hommaan nyt minä kyllä olen sitä mieltä että jos lähdetään sille linjalle että täällä niin sanotusti konkaripojat ja tytöt lähtevät määrittämään esimerkiksi yhden puolueen istumapaikkaa niin ette kai te lähde siihen leikkiin mukaan ja ole konkareitten niin sanotusti toinen ääni vaan te teette omavaltaiset päätökset siitä oletteko te tässä yhden puolueen siirtämisen kannalla mutta jos nyt sitten vastoin tahtoamme siirretään tuonne aivan oikeaan laitaan ja siitä syystä niin kuin tässä nyt kiljunenkin sanoi että ollaan vähän sitä äärioikeistoa niin toivon mukaan tuohon oikealle puolelle tuodaan yksi pulpetti demareiden omalle edustajalle hussein al taeelle kiitos
jatketaan puhujalistalla edustaja niikko

arvoisa rouva puhemies

varsinainen istuntopäivä nyt näyttää menevän näissä merkeissä mutta käydään nyt tämä keskustelu tänään kun tähän on lähdetty muutama kommentti tästä edustaja zyskowicz hyvin kyllä puhuitte tästä astian makuisesta päätöksestä vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäyhdeksän mutta kun mainitsitte sen että kun siinä silloin kritisoitiin vennamon touhuja kekkos vastaisuudesta tai neuvostoliitto vastaisuudesta huomattu silloin neljäkymmentä vuotta sitten että siinä oltiin oikeilla linjoilla niin mitä luulette että neljänkymmenen vuoden päästä mietitään siitä voisiko tästä löytyä joku muu näkökulma kuten se jos näiden tilalle laittaisi vaikka monikulttuurisuuden ja euroopan unionin sellaista kriittistä puhetta ei suvaita kovinkaan helposti ja varsinkaan perussuomalaisten toimesta ja itse tämmöisen yhtäläisyyden tästä löysin mutta sitten edustaja rydman piti hyvän puheen siitä että täällä tulevaisuudessa varmasti äänestetään monesta muustakin niin sanotusti vähäarvoisemmasta asiasta ja tämä voi tuottaa eripuraa koko vaalikauden ajaksi eikä pelkästään eduskunnassa vaan koko maassa valtuustoissa ja muualla koska tässä oli selkeä viesti siitä että kunnioitus puuttuu ja vaikka edustaja lindtman yritti siloitella omia sanomisiaan ettei tässä ole kysymys äärioikeisto termin käyttämisestä tai sen tarkoittamisesta niin kuitenkin kollegasi edustaja kiljunen sen vahvisti omin sanoin että todellinen motiivi on syrjivä ja asenteellinen sosiaalidemokraateilla te haluatte luoda kansalle tällä meidän

mielikuvan oikeistolaisuudesta oikeistolaiset istuvat oikealla ja näin saisitte esiintyä itse työväenpuolueena siinä kuitenkaan onnistumatta kyllä näillä istumapaikoilla on merkitystä me tulemme vaalikauden aikana kuulemaan varsinkin kyselytunnilla siitä ketkä istuvat oikealla ja ketkä vasemmalla ja millaista politiikkaa oikealla ja vasemmalla harjoitetaan tämä kuuluu tässä salissa hyvin pitkälle perinteisiin ja siinä mielessä istumapaikoillakin on merkityksensä mutta arvoisa rouva puhemies palataan tähän alkuperäiseen istumapaikka

meillehän esitettiin meidän puolueelle me käsittelimme viime viikolla sellaista esitystä että oli kolme vaihtoehtoa joissa rkp istuu keskellä eri paikoilla ja meille kävivät ne kaikki silloin oli vielä istumajärjestys siten että kokoomukselle olivat käyneet paikat että he vain siirtyvät pikkasen oikealle lisää ja sitten jossain vaiheessa tämä muuttuikin kun meille kelpasivat ne kaikki esitykset meille kävi kaikki se että me liikumme tässä keskellä jonnekin ja rkp tulee tähän niin minä en ymmärrä missä vaiheessa se yksi esitys sitten muuttui toisenlaiseksi kuka sen keksi sitten että tämä ei kelpaakaan todennäköinen vastaus varmasti on että kokoomukselle se ei sittenkään käynyt tämä oikealle siirtyminen missään määrin koska pelättiin että jäädään todennäköisesti televisiokameroiden tai sitten sosiaalidemokraatit ovat jostain syystä halunneet yhdessä käydä kokoomuksen kanssa tämän keskustelun myös kun olette näitä hallitusneuvotteluja siellä tunnustelleet aikoinanne kyllä tästä jonkunnäköinen koplaus löytyy ennemmin tai myöhemmin toisekseen vielä tästä eun istumapaikkajärjestyksestä eiväthän perussuomalaiset hae euroopan parlamentissa istumapaikkoja minkään sijainnin perusteella vaan sen yhteistyön perusteella elikkä silloin kun tehdään yhteistyötä sisarpuolueiden kanssa ja istumajärjestykset tulevat sitten määrätyssä järjestyksessä on ymmärrettävää jos enemmän ollaan oikealla kuin keskellä siellä mutta se ei liity millään tavalla suomalaiseen parlamentaariseen työskentelyyn nyt haluaisin kysyä sitten sitä arvoisa puhemies tämän varmasti puhemies meille ilmoittaa tarkoittaneeko tämä nyt sitä että valiokunnissa myös sitten istumapaikat muuttuvat tämän saman kartan mukaisesti elikkä perussuomalaiset istuvat tästä lähtien seuraavana puhemiehestä eteenpäin kuten rkp on tässä vaiheessa istunut ja sitten haluaisin kysyä tietysti esimerkiksi vantaan valtuustoryhmän puheenjohtaja edustaja lindtmanilta vaihtuvatko istumajärjestykset myös vantaalla eduskunnan mallin mukaisesti ja myös koko maassa sitten samalla lailla jos kerran tämä on joku mittatikku niin kun tämän mukaan ollaan kuitenkin menty nytten ainakin vantaalla ja on menty monessa muussa kunnassa niin mennäänkö tämän mukaan sitten tulevaisuudessa mikäli tähän lopputulemaan päädytään päädytään arvoisa puhemies kaikkein oleellisin asia miksi tästä asiasta joudutaan se että me olisimme löytäneet konsensusta hakemalla aivan varmasti yhteisymmärryksen tässä istumapaikka asiassa ja ei meille ole niin kuin alkupuheenvuorossa sanoin mikään ongelma istua missä päin salia tahansa vaan kysymys on edelleen siitä kunnioitammeko me edustajat toisiamme samalla tavalla kuin olemme kunnioittaneet ainakin sen kahdeksan vuotta mitä olemme tässä talossa työtä yhdessä tehneet vai mitä edustaja gustafsson emmekös me kunnioita toisiamme jatkossakin mutta osoittamalla tällä tavalla miten te kohtelette meitä ne teot ovat hirveässä ristiriidassa niihin puheisiin nähden

arvoisa rouva puhemies kyllä näissä puheenvuoroissa on selityksen makua mutta sekin kuuluu politiikkaan ja eduskuntaan eduskunta ja suomi tarvitsee willerydmaneja koulukiusaaminen tarvitsee juuri willerydmaneja ajatelkaa koulukiusaamiseenkin puututtaisiin samalla tavalla eli joukkovoimalla kaikki sanovat että emme me me kiusaa ja kukaan ei puutu asiaan ja sitten sieltä nouseekin joku joka sanoo että hei mietitäänpäs miten tämä asia menikään on rohkeaa tulla sieltä kokoomuspuolueesta kertomaan mielipide ja kertomaan että kokee että tämä asia ei ehkä olekaan niin niin selkeä ja selvä ja pohtii toimitaanko tässä ihan täysin reilujen periaatteiden mukaisesti hienoa wille rydman kiitos puheenvuorostanne olen ihan samaa mieltä että mikäli ei päästä yksimielisyyteen täällä niin pysytään vanhalla linjalla ja kunnioitetaan niitä perinteitä me olemme suomessa meillä on vahvat perinteet täällä eduskunnassa on tärkeää että jokaisella on oma istumapaikkansa ja on todellakin naurettavaa että näistä istumapaikoista pitää edes keskustella täällä puhuttiin pandoran lippaan aukaisemisesta ja on muuten hirveän tärkeä asia että sekin huomioidaan tein viime kauden päätteeksi lakialoitteen sotilastapaturma ja palvelusairauslaista joka astui vuoden alusta voimaan sillä annetaan korvauksia varusmiehille jos armeijassa tapahtuu jotakin meillä on kuitenkin pimentoaika taaksepäin jolloin varusmiehet eivät ole saaneet korvauksia ja tein myös toisen lakialoitteen jolla esitin että korvauksia maksetaan taannehtivasti minulle perusteltiin täällä eduskunnassa kun asiaa oltiin käsittelemässä että emme voi avata tällaista pandoran lipasta koska jos me nyt sallimme näin niin pian tulee joku muu joka myös vaatii taannehtivuutta se on ihan juurikin näin että kuka tietää missä istutte seuraavalla kaudella jos me menisimme sillä tavalla miten nykypäivänä työelämässä toimitaan meillä olisi avokonttorit ja kun henkilö tulee aamulla töihin tai istuntoon hän ottaa sen paikan minkä ehtii saamaan meillä olisi täysi vapaus valita niitä paikkoja jokainen ottaisi sen mielekkäimmän paikan näinhän se menee nykypäivänä työpaikoilla eikä sitäkään kysytä eikä avokonttoreissa kysytä sinne laitetaan työntekijät miksi me emme voisi ottaa sellaista mallia tänne että jokainen ottaa sen paikan minkä ehtii silloinhan se vasta olisikin yhdenvertaista ja jokainen pääsisi etupenkkiin vuorotellen

on väärin ja te kaikki tiedätte sen että tällaisia päätöksiä ei tulisi tehdä se sotii aivan varmasti teidän monen oikeudentajua vastaan ei ole oikein että kysymättä yhdeltä ryhmältä kunnioittamatta yhden ryhmän mielipidettä tehdään tällaisia siirtoja minä ymmärrän rkptä pienenä ryhmänä ja te olette olleet siellä laidassa ja niin kuin sanoitte perinteitä kunnioittaen yli kahdeksankymmentä vuotta olette istuneet siellä ja siellä ovat myös tulkkauspalvelut olleet kyllä minä näen kuitenkin tarpeellisena että ne tulkkauspalvelut on ja on hyvä asia että se toimivuus on johdonmukaista ja jatkuvaa minun mielestäni meidän tulisi pysyä tässä vanhassa istumajärjestyksessä ja muistaa se että me olemme suomen parlamentissa me olemme eduskunnassa me emme ole pohjoismaiden neuvostossa eussa ne ovat niitä sellaisia aasinsiltoja ja keppihevosia millä tätä asiaa yritetään perustella ihmisille ja aivan kuin vähätellen sitä jos me koemme että meitä kiusataan kyllähän jokainen järkevä ihminen ja täällä on järkeviä ihmisiä ymmärtää sen että että kysymys ei ole siitä kysymys on periaatteesta ja siitä tunteesta miltä minusta miltä meistä tuntuu kun ilman meidän ryhmän mielipiteen kunnioittamista te muut ryhmät joukkovoimalla koska joukossa on voimaa teette tällaisen siirron

täällä on erittäin tärkeitä aiheita tulossa kyllä vanhustenhoito kyllä hoitajia lisää olisi pitänyt olla ensimmäisenä prioriteettikeskusteluna täällä miten me tuomme yhdessä hoitajamitoituksen nolla pilkku seitsemään lakiin tärkeimpiä asioita miksi ette tuoneet sitä minäpäs muistelen kautta kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista edustaja arhinmäki ilmeisesti tarkoititte minulle nuo sananne sieltähän se hoitajamitoituksen heikentäminen lähti se lähti sieltä sitä heikennettiin nolla pilkku viiteen ja te olitte silloin hallituksessa ikäihmisten heikennettiin se lähti teidän kaudestanne nolla pilkku viiteen ja silloin sitä aikaisempaa suositusta joka oli nolla pilkku seitsemän viiva nolla pilkku kahdeksan heikennettiin minä tiedän kun minä olin töissä ja tein niitä

kuten huomaatte meille tulee erittäin mielenkiintoinen kausi koska varmasti hoitajamitoituksesta ja hoitajista puhutaan nyt puhutaan istumajärjestyksestä hoitajat eivät ehdi istumaan elikkä tässä ei istumatyöstä ole kysymys vaan siitä että oikeudenmukaisesti paikat pidetään ja niin kuin tässä hyvissä puheenvuoroissa selitettiin

oikeasti koulukiusatuista tämä näytelmä tuntuu vakavan ilmiön karnevalisoinnilta edustaja juvonen pandoran lipas eli lipas josta kaikki maailman vitsaus ja onnettomuus alkunsa ihanko oikeasti me olemme nyt tällaisen kysymyksen äärellä jotain suhteellisuudentajua tähänkin taloon tai me emme selviä kaikista niistä haasteista joita meidän pitäisi pystyä seuraavan neljän vuoden aikana ratkaisemaan arvoisa puhemies muutama sana siitä mikä on äärioikeisto tutkimuksessa äärioikeistolla on kuvattu perussuomalaisten eurooppalaista viitekehystä toistuvasti äärioikeiston määritelmä ei liity taloudelliseen oikeisto vasemmisto jakoon eikä sitä sen takia voi perustella tai jättää perustelematta millään hesarin arvokartalla äärioikeisto kuvaa puolueen suhdetta autoritaarisuuteen kansallismielisyyteen ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon tyypillistä sille pragmatismi hyvinvointisovinismi ja konservatismi no ovatko perussuomalaiset äärioikeistoa tutkimuksessa on käytetty perussuomalaisista myös äärioikeisto käsitettä mutta politiikassa hyvä ja viisas lähtökohta toki on nojata kunkin puolueen itsemäärittelyyn oli se sitten kuinka

samalla päätetään myös talon sisäisestä sosiaalisesta järjestyksestä tämän takia kysymys ei ole myöskään minkään yhden puolueen tai yksittäisen edustajan yksittäisestä mielipiteestä vaan kysymys on yhdessä päätettävästä asiasta eduskunnan istumajärjestys on vanha käytäntö ja sen takia nykyihmisen on monesti vaikea hahmottaa sitä me elämme maailmassa jossa ei enää juurikaan missään ole vastaavia

sosiaalista järjestystä kuvaavia paikkajärjestelmiä aikaisemmin esimerkiksi kirkoissa istuttiin samantyyppisen järjestelmän mukaan ja se oli kaikille tuttu ja kun ihmiset näkivät täysistunnon he tiesivät suoraan paikan perusteella millaisesta henkilöstä tai puolueesta on kyse minun nähdäkseni nyt sekaannusta aiheuttaakin pitkälti se että se alkuperäinen merkitys mikä tällä koko järjestelmällä on ei ole enää samalla lailla kirkkaana kaikkien mielessä ei tässä salissa eikä varsinkaan sen ulkopuolella perussuomalaiset ovat viimeisen kahden vuoden aikana eksplisiittisesti ja omasta aloitteestaan siis eksplisiittisesti ja omasta aloitteestaan muuttaneet politiikkansa linjaa

uuden linjansa mukaisesti ja tämä on juurikin se mitä tehdään silloin kun mietitään muun muassa tämän salin järjestystä uudestaan no täällä on täällä on

välihuudot kuuluvat parlamentaariseen käytäntöön ja ovat erittäin toivottuja mutta mieluusti sillä tasolla että minunkin puheeni kuuluu täältä on pelätty että tästä syntyisi ennakkotapaus ennakkotapaus mihin ennakkotapaus siihen että puolueita tulevaisuudessakin asemoitaisiin uudestaan

silloin kun poliittinen järjestys muuttuu minä en pidä sitä lainkaan huonona asiana enkä etenkään ennakkotapauksena koska näinhän me olemme tehneet käytännössä koko parlamentaarisen historiamme ajan jos meillä olisi sama istumajärjestys kuin sata vuotta sitten aika monet penkit olisivat tyhjiä koska monet puolueet täältä ovat ehtineet hävitä ja sitten on tullut sellaisia uusia puolueita joille sata vuotta sitten ei paikkaa ollut lainkaan

ennakkotapaus paikkojen muuttamiseen syvyyssuunnassa koska salin istumajärjestyksessä syvyyssuunta merkitsee myös myös hierarkiaa ja silloin se asettaisi puolueita eriarvoiseen asemaan keskenään tästä syystä pidän ongelmallisena esimerkiksi sitä että sirpalepuolueita usein sijoitetaan ihan salin perälle ja pidin ongelmallisena sitä että perussuomalaiset silloin kun se oli vielä lilliputtipuolue sijaitsivat siellä ihan salin perällä edustajien senioriteettiin katsomatta sen sijaan se että leveyssuunnassa puolueet vaihtavat paikkaa ei mielestäni ole uutta ei ennakkotapaus eikä mitenkään hätkähdyttävää kaikkein ongelmallisinta tietysti olisi jos mentäisiin sellaiseen käytäntöön jossa jonkun edustajantoimen hoitamista tai saliin pääsemistä estettäisiin mutta on vaikea nähdä mitenkä ja minkä kehityspolun kautta tämänpäiväinen ratkaisu johtaisi siihen

täältä niin kuin se on muualtakin yhteiskunnasta vähitellen murtunut ehkä tulevaisuudessa ei enää ole tarpeen kuvastaa sosiaalista järjestystä istumapaikkojen perusteella täysistuntosalissa jos niin käy se on sen ajan tuotos ehkä jonakin päivänä olemme sellaisessa parlamentissa minä oletan kuitenkin että jos näin käy niin siinä maailmassa puolueiden liikkuvuus edustajien liikkuvuus ja ehkä myös aatteiden liikkuvuus on paljon nopeatempoisempaa ja ennakoimattomampaa enkä ole aivan varma toivonko minä sellaista järjestystä

arvoisa rouva puhemies

me yhdessä täällä päätämme tai olemme päättämättä mutta ei teitä tarvitse kuin hieman kutitella niin sieltä se taas siirtyy arvopohjaan ja ihmiskuvaan ja te osaatte käyttää sitä myös aika suvereenilla tavalla välillä te otatte sen että tämä onkin vain istumajärjestys ja samahan se on missä päin istutaan ja sitten seuraavassa hetkessä se onkin ihmisoikeudet ihmisarvo äärioikeistolaisuus ja niin edelleen koettakaa nyt hyvänen aika päättää minkä takia te tätä istumajärjestystä haluatte vaihtaa edustaja kiljunen piti minulle tämän puheensa jonka hän äsken piti täältä ennen viime täysistuntoa tuolla kuppilan puolella arvopohjasta oli kysymys ei ole oikeisto eikä vasemmisto vaan arvopohja kyllä voin voitte istuttaa meidät vaikka tuohon lattialle mutta meidän arvopohjamme on myös jatkossa se että suomi nimisessä maassa suomen parlamentissa me pidämme suomalaisten edusta kiinni

kun me puhumme jostakin asiasta teillä on monesti tapana sanoa että miksette te siitä asiasta te olette itse avanneet tämän istumajärjestyskeskustelun te ette tuoneet tänne saliin vanhusasiaa tai köyhien lapsiperheiden asemaa vaan juuri tämän asian silloin kun me puhumme siitä mihin meidän mielestämme suomi nimisessä valtiossa ei pitäisi laittaa resursseja te sanotte että me puhumme väärästä asiasta miksi te puhutte maahanmuutosta kun meidän pitäisi puhua vanhuksista ja vammaisista mutta mekin olemme täällä ja me nimenomaan tarjoamme koherentteja ratkaisuja näihin ongelmiin te voitte kutsua sitä arvopohjaksi tai olla kutsumatta me puhumme konkreettisista asioista te sanotte ihmisoikeudet kun me puhumme siitä paljonko esimerkiksi maahanmuutto maksaa ja kuinka suuri moraalinen velvollisuus ja taloudellinen mahdollisuus meillä voi olla kustantaa sitä me puhumme konkreettisista asioista

tästä että tavallisista asioista pitäisi keskustella täällä enemmän oleellista olisi juuri ymmärtää se että te kuten myös media haluatte aina määritellä perussuomalaisia te voitte määritellä meidät ihan miten vain joskus se tapahtuu hyvin vihamielisesti toisaalta riippuen hieman

poliittisesta keskustelusta tai poliittisesta tilanteesta toiset ryhmät tekevät sitä ehkä hieman positiivisemmin mutta oleellista on että kun te teette sitä määrittelyä te määrittelette samalla suomalaisia äänestäjiä kansalaisia joista meitä kannattaa koko ajan yhä suurempi määrä kiitos

arvoisa rouva puhemies eihän tässä ole kyse kuin perussuomalaisten eurovaalikampanjan avauksesta kyllä sen näkee täällä salissa perussuomalaisten edustajat vakavalla naamalla tulevat väittämään miten heitä syrjitään ja kiusataan ja ollaan loukkaantuneita mutta kun tästä mennään muutama kymmenen metriä kuppilaan niin siellä puolella yhtäkkiä naureskellaan ja sanotaan että kyllä tämä kaikki sataa perussuomalaisten laariin

onko kyse siitä edustaja niikko että te voisitte aivan rauhassa ajella kaksilla kylmillä rattailla niin brysselin rattailla kuin helsingin rattailla ja tehdä täysin erilaista politiikkaa arvoisat edustajat koulukiusaaminen on vakava asia enkä pidä myöskään siitä että sitä rinnastetaan tähän keskusteluun täytyy ykkösluokan opettajana sanoa että en olisi myöskään kaksi kuukautta sitten uskonut kahden kuukauden päästä olen päättämässä jälleen mutta tässä istumajärjestyksen päättämisessä on se ero että minulla on satayhdeksänkymmentäkahdeksan satayhdeksänkymmentäkahdeksan muuta kaveria päättämässä siitä istumajärjestyksestä mutta on selvää että se päätös on tehtävä ja se päätös on tehtävä nyt äänestämällä kyllä tai ei jaa tai ei ja sen mukaan hyvät edustajakollegat ja sen jälkeen on tehtävä se vierihoito jos on tullut suru puseroon ja korjattava se tilanne niin niin kuin korjataan koulussakin koska se on tärkeintä että kun tästä päästään asioiden niiden oikeiden asioiden kimppuun niitä tehdään yhdessä ja ajatellaan niin että jokainen tässä salissa tuntee itsensä arvostetuksi

tämä tuolileikkipeli on meille monelle kyllä tuttua lapsuudesta silloin tosin oli aina niin että aina joku jäi ilman ilman tuolia mutta nyt on vähän erilainen meininki ja kaikille kyllä riittää niitä paikkoja on selvää että meillä on muutakin tekemistä kuin vaihdella paikkoja entinen systeemi olisi paljon parempi kummastelen samalla myös sitä valtaa mikä eulla näyttäisi olevan jopa meidän istumapaikkajärjestykseen onko niin että ihan eu määrittelee missä me istumme ja tuleeko tämä sama asia kenties tuonne kunnanvaltuustoihin ja kaupunginvaltuustoihin ja vaihdetaan paikat sielläkin omassa kotikaupungissani istun valtuustossa ja toisella puolella istuu vasemmistoliiton edustaja toisella puolella istuu sosiaalidemokraattinen edustaja ei siinä ole mitään ongelmaa minun mielestäni

on tosiaan kumma että tämä asia on suuria säveliä on paljon muitakin tärkeämpiä asioita näkisin että meidän olisi paljon tärkeämpää puhua vaikka omaishoidosta

rouva puhemies arvoton eduskunta mekö olemme äärioikeistoa edustaja kimmo kiljunen sosiaalidemokraateista yritti luoda sellaista kuvaa että me kuulumme johonkin pahaan joukkoon semmoiseen joukkoon joka ei pidä monikulttuurisuudesta ja että se syy miksi me olisimme pahoja liittyisi nimenomaan tähän että me vastustamme monikulttuurisuutta hän peräänkuulutti kuinka tärkeätä on käydä sitä arvokeskustelua koska todellisuudessa esimerkiksi tässä paikkajaossakin on kyse nimenomaan niistä arvoista meidän arvot ovat sellaisia että me puolustamme suomalaisia ja me vastustamme monikulttuurisuuden tuomia lieveilmiöitä oulusta kaupungista joka on on ollut otsikoissa nimenomaan sen vuoksi että siellä on kaksikymmentäyhdeksän seksuaalirikostutkintaa meneillään siellä kohdistuu lapsiin vakavia rikoksia ulkomaalaistaustaisten miesten osalta ja tämä on tullut meille arkipäiväksi ei ole sattumaa että meidän puolue haluaa vastustaa tällaisia asioita en tiedä mitä sosiaalidemokraatit ajattelevat mutta tämä on meidän linja myöskin oulussa moskeijassa imaami

suojeli tekijää joka oli käyttänyt seksuaalisesti hyväksi lasta on muuten demareitten entinen poliitikko tämä moskeijan imaami nämä ovat oikeasti todellakin arvopohjaeroja meillä on todella isoja eroja mutta kun me puhumme tästä jaosta niin se ei ole perinteisesti mennyt sillä jaolla että maahanmuuttokriittinen versus sitten taas maahanmuuttoliberaali mutta jos te tulette meidät siirtämään tuohon toiseen laitaan

pahuutta puhua monikulttuurisuutta vastaan nimenomaan monikulturismia koska se tuo niin paljon pahaa just tuossa viestittelin ja yksi tyttö laittoi viestiä instagramin kautta ja hän sanoi tällä tavalla hei oon huomannut että otat todella tosissaan nää ihmisten lähettämät viestit sulle niinpä mäkin aattelin kertoa oman kokemukseni sulle ja todella toivon että sä yrität viedä näitä asioita eteenpäin ja saada muutosta asioihin maahanmuutosta oot tosi paljon saanut ilmeisesti viestiä ihan myös meiltä oululaisilta ja täytyy sanoa että ei mullakaan kovin hyviä kokemuksia heistä oo jääny yläasteella meiän kouluun tuli uus luokka näistä turvapaikanhakijoista meille sanottiin että he ois jotain viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaita nuoria mutta todellisuudessa ykskään niistä ei näyttäny ees sen ikäseltä

olen nähny useita kertoja esimerkiksi oulussa valkeassa kun siellä istuu pikkutyttöjä näiden mamujen seurassa oon myös itse kokenut sitä että kun heidän ohitseen kävelee niin he tuijottavat kuin halpaa makkaraa lihatiskillä ja saattavat juurikin kommentoida perään jotain heidän kulttuuri on niin eriarvoista ja hullua että ihmettelen miksi meidän suomalaisten naisten täytyy sietää tuollaista käytöstä ja hei entinen yhdenvertaisuusvaltuutettu nyt puhutaan yhdenvertaisuusasioistakin ja pyydän että tämä tytön puheenvuoro saa tulla kuulluksi kokea ahdistavaksi liikkua ulkona haluan pukea kesällä edelleen mekon päälleni ja kulkea rauhassa kaupoilla en halua kokea oloani halvaksi ja kokea ahdistusta jos me olemme äärioikeistoa sen vuoksi että me puhumme näistä asioista niin ei voi kuule kuin ihmetellä sanon että jos tuonne meidät siirrätte ja korostatte sitä kuinka me olemme vaihtoehto niin sitten se tapahtuu näin ja tässä on vain esimakua siitä mitä seuraavat neljä vuotta tulevat olemaan onnea

arvoisa puhemies täällä on käytetty useampia puheenvuoroja joissa on väitetty edustaja kiljusen leimanneen arvopohjaisesti edustajia tai puolueita ensinnäkin haluan korjata sen että meitä on kaksi kiljusta ja oletan että nämä viittaukset ovat liittyneet minun aikaisempaan puheenvuorooni haluan selkeästi sanoa sen että en ole halunnut leimata ketään ainoa leima jota olen käyttänyt ja me olemme kaikki täällä käyttäneet sitä jatkuvasti ja istummekin siinä järjestyksessä miten meidät on leimattu on tämä perinteinen vasemmisto oikeisto jako se on myöskin leima se on poliittinen tunnus jonka me avoimesti voimme tässä hyväksyä sen sijaan tein edellisessä puheenvuorossani sen että listasin eräitä eurooppalaisen uusoikeiston arvolausumia jos siellä oli jotain tuttuutta itse kukin voi reagoida jos joku reagoi siihen että sitä kautta leimaan jotkut tässä salissa niin se koira älähtää johon kalikka kalahtaa täällä on paljon viitattu näihin suomalaisiin sanalaskuihin minä en halunnut leimata minä vain listasin mitä uusoikeiston arvopohjassa on esillä siihen viittasi myöskin äsken edustaja tynkkynen eräisiin niihin ilmauksiin joita käytin ja tällä pohjalla tietysti keskustelua voidaan jatkaa mielenkiintoisempi oli kuitenkin edustaja huhtasaaren kommentti kun hän kävi lävitse helsingin sanomien poliittisen toimituksen esimiehen pullisen artikkelia jossa rakennettiin nelikenttää joka yritti olla jonkinlainen objektiivinen katsaus siihen mikä tämä poliittinen jako nelikentässä matriisissa mahtaisi eduskunnassa olla

rakentumaan myöskin tässä meidän salityöskentelyssämme myöskin kunnanvaltuustoja myöten mihin tässä on viitattu niin silloin se heijastaa jollain tavalla sitä objektiivista analyysiä johon ainakin helsingin sanomat on pyrkinyt tuolla ilmeisesti se oli vaalikoneesta otettujen kantojen kautta määrittynyt ja tässä suhteessa sillä on silloin relevanttia merkitystä minustakin on vastenmielistä ja ikävää jos me puhumme tästä istumajärjestyksestä ja

kiusaamista ja kyykyttämistä sen sijaan minä näkisin että olisi reiluutta ja myöskin äänestäjien kunnioittamista se että kukin seisoisi reilulla tavalla arvojensa takana ja istuisi myöskin tässä salissa arvojensa mukaisessa järjestyksessä

arvoisa rouva puhemies on ollut mielenkiintoista seurata tätä perussuomalaisen puolueen itsesuggestiota jota täällä on nyt käyty kohta kahden tunnin ajan se on uusi uusi moderni tapa aloittaa eduskuntakeskustelut että yksi puolue määrittelee vähän erityyppisesti eri puhujien suulla puolueen sisältöä olen ollut huomaavinani että sitä on hyvin vaikeaa puolueen sisällä määrittää toiset selvästi kokevat olevansa

yhtä aikaa sanottu että pitää pitää kiinni perinteistä ja toisaalta sitten kritisoitu että pidetään kiinni perinteistä voin todeta tähän kun ihmeteltiin miksi täällä huudellaan että muistan että kun itse tulin eduskuntaan ensimmäinen ohje jonka silloinen pääsihteeri seppo tiitinen sanoi oli se että parlamentarismiin sitten kuuluvat välihuudot itse brittiläisen parlamentarismin ystävänä toivoisin että meillä istunnot olisivat itse asiassa paljon värikkäämpiä ja voimakkaampia kuin nämä aika pohjoismaalais luterilaiset tylsänharmaat istunnot millaisia nämä pitkälti usein ovat arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä edustaja juvosen ja niiden perussuomalaisten kanssa jotka totesivat että esimerkiksi vanhusten palvelut sekä sekä omaishoito olisi ollut hyvä olla ihan kärjessä kun lähdetään keskustelemaan mutta kun perinteiden ja tradition vuoksi joka tapauksessa istumajärjestys valitaan ensimmäisenä koskaan aikaisemmin siitä ei ole käyty keskustelua niin nyt perussuomalainen puolue ja sen edustajat valitsivat noin yhdeksän ensimmäistä puhujaa oli perussuomalaisesta puolueesta että teema mistä ensimmäisenä laajasti vanhustenhuolto tai muut suomalaisia koskettavat asiat vaan istumajärjestys arvoisa puhemies edustaja juvoselle haluan korjata vain yhden asian kaudella kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista säädettiin pitkään odotettu ja toivottu ja kiitelty vanhuspalvelulaki siinä ei valitettavasti määritelty hoitajamitoitusta sen sijaan hallitusohjelmassa jonka puolesta te edustaja juvonen äänestitte oli oli päätös siitä että hoitajamitoitusta heikennetään nolla pilkku neljään onneksi opposition vastustuksen vuoksi se ei tullut koskaan voimaan mutta te hyväksyitte sen ja olette ollut mukana heikentämässä hoitajamitoitusta vanhuspalvelulaki oli sellainen että

puhemies tässä keskustelussa on ollut aika paljon vivahteikkaita sanakäänteitä mutta on noussut esiin myös muutos ja toimintatapa olen pikkuisen ehkä huolissani siitä että nyt kun on haluttu sitä muutosta niin se ei ole tälle salille kelvannutkaan ja meillä ei ole ollut mahdollisuutta nyt tämän toimintavan mukaan mitä tässä on esitetty käydä sellaista relevanttia keskustelua joka olisi oikeasti ollut ratkaisukeskeinen jossa olisi haluttu ihan oikeasti pitää sen pienemmän puolta sen takia toivoisin kun meidän neljä vuotta pitäisi tässä salissa tehdä niitä muutoksia että me pystytyisimme rakentamaan tulevaisuuteen myös niitä siltoja ei muureja

palaan tuohon hoitajamitoitukseen kaudella kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista ikäihmisten palvelujen laatusuositus heikennettiin vuoden kaksituhattakahdeksan tasosta ja numeroista nolla pilkku viisi viiva nolla pilkku nolla pilkku viisi se se tehtiin laatusuosituksessa joka astui voimaan vielä heinäkuussa olimme silloin istuntotauolla ja taisinpa olla ainoa joka teki siihen kirjallisen kysymyksen ja otti kantaa elikkä hoitajamitoituksen heikennys tehtiin kaudella kaksituhattaviisitoista hallituksessa olitte silloin muun muassa te ja laatusuositus laskettiin nolla pilkku viiteen se on säilynyt nolla pilkku viitenä tähän päivään saakka ja edellinen hallitus yritti heikentää sitä nolla pilkku neljään mutta kun me totesimme että tämä toimenpide on järkyttävä ja kohtuuton emme sitä hyväksyneet me ryhdyimme vastustamaan sitä ja kiitos sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenien siellä oli hanna kaisa heikkinen sari sarkomaa ja allekirjoittanut me nousimme kapinaan ja esitimme että tämä asia ei voi mennä näin ja niinpä se ei tullut koskaan voimaan elikkä tällaisesta ei ole äänestetty tällaista ei ole tullut voimaan koska me

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

samaa kokoonpanoa ovat olemassa niin kauan kunnes uusi pankkivaltuusto on asetettu sitrahan on tulevaisuustalo joka sekä ideoi että toteuttaa puhutaan että se ei ole vain think tank vaan se on think ja do molemmat tässä tämä on saanut viime vuosien aikana vahvaa tukea ja kannatusta myös täältä eduskunnasta vuosikymmenten mittaan sitran toimintatapa ja se mihin se on keskittynyt eri kausilla vaihdelleet aikanaan oli vaihe jossa sitra oli ehkä ennen muuta pääomasijoittaja mutta nyt jo pitkään se on ollut tämmöinen ideoija ja toteuttaja ennen muuta tulevaisuustalo viime vuoden kohdalla sitra keskittyi ennen muuta kolmeen isoon pääotsikkoon hiilineutraalin kiertotalouden edistämiseen yhteiskunnan uudistumiskykyyn ja uuteen työelämään ja kestävään talouteen näistä tarkemmat kuvaukset ovat tässä sitran toimintakertomuksessa sitran tilinpäätöksen olennaisin osa viime vuodelta se että tuloslaskelma näyttää vajaan kahdentoista miljoonan euron tappiota tämä tietyllä tapaa kuvaa hyvin luontevasti sitran luonnetta sitralla on useasti monen vuoden mittaisia projekteja toissa vuonna sitran ylijäämä oli yli kahdeksan miljoonaa ja viime vuonna syntyi alijäämää tämä johtuu pitkälti siitä että useamman vuoden projektia ei saatu käyntiin käyntiin niin nopeasti ja vuodelle seitsemäntoista varattujen rahojen käyttö tapahtui vasta viime vuoden aikana sitran tase on edelleen pitkälti yli seitsemänsataa miljoonaa euroa sitrahan rahoittaa toimintansa tässä taseessa olevan omaisuuden tuotoilla tässä suhteessa sitra on itsenäinen itsenäinen talo ja tätä itsenäisyyttä kaikin tavoin on korostettukin mutta oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron sen tähden että viime vaalikauden lopussa meillä työskenteli parlamentaarinen työryhmä joka ensimmäisen kerran sitran viidenkymmenen vuoden historian aikana kävi läpi mitä mahdollisia uudistustarpeita toimintaan liittyy ensinnäkin viime vaalikauden aikana neljän vuoden kuluessa tehtiin hyvin laaja sitran toiminnan arviointi ulkoinen arviointi jossa käytiin voi sanoa sektoreittain sen toimintaa läpi ja sitten viimeisessä vaiheessa tämän alkuvuoden aikana saatiin tällainen ulkopuolinen kokonaisarvio sitrasta tällä parlamentaarisella työryhmällä ei ollut mitään erityisiä tarpeita lähteä tätä sitran toiminnan ikään kuin perusideaa muuttamaan todettiin että on hyvin tärkeää että vaikuttavuuden arviointia jatketaan mutta sen sijaan työryhmä päätyi yksimielisiin esityksiin jotka päätyisivät sitten

sitraa koskevan lain muuttamiseen ja tämä tulee olemaan uuden nimitettävän hallituksen pöydällä kunhan nähdään minkälainen hallitus tulee tulee lähivuosina työskentelemään tässä

työryhmän ehdotuksessa uudeksi laiksi halutaan tehdä sitran hallintoon muutoksia ensimmäinen asia jota työryhmä esittää ja joka koskee ennen muuta eduskuntaa on se että sen sijaan että viidenkymmenen vuoden aikana eduskunnan pankkivaltuusto on toiminut myös sitran hallintoneuvostona sitra saisi oman erillisen hallintoneuvostonsa

voisi vaalikausittain vaihdella vaihdella eduskunnan päätöksen mukaisesti samoin tullaan esittämään hallituksen kokoonpanoon pieniä muutoksia ja myös sitran yliasiamiehen aseman muuttamista niin että hän ei enää olisi sitran hallituksen jäsen vaan toimisi ikään kuin esittelijänä hallitukselle nämä työryhmän yksimieliset esitykset voisi toivottavasti ainakin oma toiveeni on se jo alkavan kesän aikana uusi nimitettävä hallitus valmistella ja eduskunta voisi syysistuntokauden aikana käsitellä sitra lain muutokset niin että uusi hallintoneuvosto ja uusi hallitus voitaisiin asettaa ensi vuoden alussa samassa yhteydessä kuin sitran

arvoisa puhemies tuossa puheenjohtaja vanhanen hyvin avasi tätä taustaa myös tässä tapauksessa mitä keskusteluja sitrasta sen asemasta ja tulevaisuudesta ollaan käyty itselläni on myös ollut mahdollisuus olla jäsenenä tuossa työryhmässä joka viime kauden lopulla määritteli näitä asioita mielestäni on tärkeä todeta se mitä edustaja vanhanen tuossa kertoi että yhteisymmärryksessä tässä työryhmässä päädyimme siihen että sitran lainsäädäntöä tulee uudistaa ja myös sitran hallintoneuvoston ja hallituksen tehtäviä tulee tarkastella uudelleen niin että molempien asemaa minusta nykyaikaisella tavalla vahvistetaan tämä on hyvä ja tärkeä asia ja

joka kirjattaisiin lakiin sisältää mutta työryhmä näki selvästi tarpeita myös kehittää tätä siten että tämä tehtävänmääritys vastaisi paremmin nykyistä toimintaympäristöä ja sitran tehtäväkenttää siksipä kirjasimme terveisiä jatkovalmisteluun sen suhteen että enää tämä tehtävä ei tulisi määritellyksi ainoastaan tietyllä tavalla talouden näkökulmasta vaan siihen lisättäisiin erilaisia elementtejä liittyen yhteiskunnallisen eriarvoisuuden torjuntaan oikeudenmukaisuuteen tasa arvoon demokratian edistämiseen ja kestävään kehitykseen tästä meillä vallitsi kyllä yhtenäinen näkemys sen suhteen että tämänkaltaista liikettä tarvittaisiin ja velvoitimme oikeastaan valtiovarainministeriön yhdessä eduskuntaryhmien kanssa neuvottelemaan

tältä pohjalta puhemies on hyvä todeta että sitran kehittämistä sen tehtävien uudelleenmäärittelyä ja näitä tarpeellisia hallinnollisia uudistuksia mitä yksimielisesti työryhmä esittää viedään eteenpäin

täällä on hyvin jo edustaja vanhasen ja edustaja viitasen puheenvuoroissa käynyt ilmi tämä parlamentaarisen työryhmän työ jossa myöskin sain olla olla mukana minusta oli tärkeää se että siellä kaikki puolueet yhdessä pystyivät luomaan suuntaviivoja ja ennen kaikkea muuttamaan hallinnon rakennetta sillä tavalla että eduskunta pystyy entistä vahvemmin vaikuttamaan vaikuttamaan myös sitran toimintaan tässä on ehkä hyvä ymmärtää sitran perustehtävä että sitrahan ei ole pelkästään think tank se on toki sitäkin mutta ennen kaikkea siinä on tämä do puoli ja sillä on siihen myös kohtuullisen isot resurssit eli se ikään kuin tekee siitä poikkeuksellisen että kun se saa ideoita joita joita se voi hyödyntää eri yhteiskunnallisiin haasteisiin joita muun muassa edustaja viitanen tässä aika paljon luetteli ja moniin muihinkin niin se voi myöskin sitä käytäntöön laittaa ja sitä kokeilla ja sitä kautta kehittää yhteiskuntaa tämä on ainutlaatuinen toimintakonsepti joka on hieman sattumienkin seurauksena tapahtunut tässä yhteiskunnassa kun nokian osakkeiden arvonnousun myötä sitralla on resurssit käytössä jotta se voi tätä työtä tehdä tämä on mielestäni erittäin hyvä että meillä on tämmöinen työväline työväline käytössä varsinkin kun sitra sitten kykenee nopeammin reagoimaan kuin kuin taas ministeriötasolla tai valtionhallinnossa perinteisesti kyetään toimimaan

sitran suhteen jatkossa

suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahastohan perustettiin vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäseitsemän ja se sai pääomansa nokian silloisista osakkeista ja ja sitä myötä se on kasvanut tähän päivään kuten edustaja matti vanhanen omassa hyvässä puheenvuorossaan esitteli talous on vahva ja vakaalla pohjalla ja sitra pystyy todellakin yhteiskunnassamme toteuttamaan niitä projekteja ja niitä hankkeita joissa otetaan ihan uusiin uusiin asioihin kantaa ja tutkitaan sellaisia asioita joihin ehkä muilla toimijoilla ei olisi taloudellista mahdollisuutta erittäin lämpimästi kannatan sitä että sitra vahvana itsenäisenä toimijana suomalaisessa yhteiskunnassa ja tekee arvokasta työtä suomen ja suomalaisten tulevaisuuden hyväksi yhtä tärkeää on se että sitran itsenäinen asema turvataan niin että nyt tehdyn työryhmätyön pohjalta uudistetaan tätä hallintoa että se saa itsenäisen hallintoneuvoston ja hallituksen ja sitten eduskunta säätää sitä mukaa lait siihen kuntoon että sitran itsenäinen vahva asema turvataan se on ja suomalaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä asia lopuksi arvoisa puhemies toivoisin vielä että varmistamme myös omalla toiminnallamme tässä talossa sen kun eduskuntahan valvoo sitran toimintaa että se sitran pääoma siellä säilyy ja nimenomaan toivon mukaan vielä karttuukin siitä jotta se pystyy tulevaisuudessa haastamaan ja ottamaan haasteita vastaan ja tutkimaan näitä tällaisia asioita

tutkintaan muilla yhteiskunnallisilla organisaatioilla ei ole oikeastaan mahdollisuuksia kun varatkin ovat rajallisia lämpimästi kannatan tätä sitran hallinnon uudistamista ennen kaikkea niin kuin suomen pankin pankkivaltuuston puheenjohtaja matti vanhanen hyvin kuvasi tämä hallinnon itsenäistäminen yhteisesti sovitusti työryhmän pohjalta on erittäin hyvä asia ja tähtää vahvasti tulevaisuuteen
arvoisa puhemies edustajat vanhanen ja viitanen ovat hyvin perustelleet noita muutostarpeita noita muutostarpeita joita sitran hallintoon tarvitaan itselläni on kokemusta lähinnä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lopulta jolloinka pankkivaltuusto oli yhdistettynä sitran sitran luonne oli silloin enemmän sitä pääomasijoitustoimintaa siihen siihen aikaan se sopi hyvin että sama pankkivaltuusto sitten vahtasi että nuo nokian ynnä muiden varat ovat turvallisesti sijoitettuja ja että myöskään tuossa sijoitustoiminnassa ei otettu kohtuuttomia riskejä ja pääomahan kasvoikin silloin ja sen jälkeen ihan ihan hyvin mutta nyt sitran omaksuma rooli tällaisena puolivirallisena ajatuspajana on on vaatinut oikeastaan tasapainottamista ainakin näin sivusta katsoen siellä on menty aika usein ajan tuulten mukana ja tehty tämmöisiä muodinmukaisia toimintalinjoja eikä ehkä kovin avaralla yhteiskuntapoliittisella katsannolla toivottavasti tämä hallinnon hallinnon muuttaminen avartaa tuota näkemystä siellä olisi erisuuntaisia näkemyksiä myös näihin projekteihin ja ja selvitystöihin tuo sitran hallinnon kehittäminen korostaa sitä epäsuhtaa joka on muun omistajapolitiikan puolella kuluneella hallituskaudella on tehty valtion omistusten sijoittamisia kauemmas eduskunnan budjettivallasta ja valtion omistajaohjauksesta on korkea aika myös selvittää miten sillä puolella tehtäisiin samansuuntaisia muutoksia kuin mitä tämä sitraa koskeva ikään kuin demokraattisempi ohjaus merkitsee ja tälle tulevalle hallitukselle toivottaisin pikaista työtä sillä sektorilla kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan ensimmäisenä

arvoisa herra puhemies eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa ja koko suomalaista yhteiskuntaa se toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista yhteiskunta ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona kirjaston toiminnasta säädetään säädetään eduskunnan kirjastoa koskevassa laissa eduskunnan eduskunnan kanslian ohjesäännössä sekä eduskunnan kirjaston ohjesäännössä eduskunnan kirjasto on avoin kaikille kansalaisille tämä tieto on edelleen monille yllätys sivistysvaliokunta totesi edellisessä kirjaston kertomusta koskevassa mietinnössään seuraavasti eduskunnan kirjasto pystyy monipuolisella toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan palvelemaan hyvin eduskunta tutkija ja asiantuntijatyötä tekeviä sekä opiskelijoita ja myös vastaamaan kansalaisten tiedontarpeisiin

kirjaston ja tiedon käytössä on tapahtumassa tapahtumassa vääjäämätön muutos paikallisasiointi vähenee mutta samalla etäasiointi ja asiantuntijapalvelut ovat koko ajan kysytympiä kirjasto osallistuu vuonna kaksituhattakahdeksantoista käynnistyneeseen päätöksenteon tietotuki hankkeeseen minkä tavoitteena on kartoittaa eduskunnan tiedontarpeita ja tiedonkäyttötapoja kartoituksen avulla saatavaa tietoa hyödynnetään palveluiden kehittämiseen kirjastolle tärkeä kehittämiskohde on eduskunnan elektronisten kirjastopalveluiden kehittäminen eduskunnan avoimen datan palvelu julkistettiin kertomusvuonna eduskunnan avoimen datan verkkopalvelun kautta voi hakea katsella ja ladata eduskunnan julkisten verkkopalvelujen sisältöjä palvelu sisältää valtiopäiväasiakirjat vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen koneluettavassa muodossa

veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto palkittiin vuoden arkistotekona pohjoismaisen arkistojen päivän yhteydessä hieno arvostuksen osoitus eduskunnan tekemälle päätökselle haastatteluaineiston keräämisestä työtä on tehty vuodesta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkahdeksan lähtien muistitietohaastatteluja on tehty neljäsataakolmekymmentä kappaletta ja vuonna kaksituhattakuusitoista kirjaston hallituksessa päätimme että haastatteluja voidaan tehdä myös istuvista kansanedustajista tutkijan harkinnan ja resurssien salliessa tällä hetkellä istuvista on menossa ilkka kanervan haastattelu

vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana julkaistiin kahdeksantoista uutta lakihankkeiden tietopakettia näitä niin sanottuja lati paketteja arvostetaan lainsäädäntöhankkeiden taustoittamisessa ne täydentävät lakiesityksiä uutisilla oikeusvertailulla ja kirjallisuudella kirjaston tietopalvelu käsitteli vuoden aikana yli tuhatneljäsataa toimeksiantoa osa näistä toimeksiannoista ratkaistiin nopeasti osa vaati useita työpäiviä ja monen asiantuntijan työpanoksen arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä tuoda esiin muutaman huomion tulevaisuusvaliokunnan uusimmasta uusimmasta mietinnöstä joka käsiteltiin tässä menneenä talvena valiokunta toteaa seuraavasti kyky lukea ja tulkita pidempiä tekstejä ja vastavuoroisesti tuottaa sellaisia itse on tutkimusten mukaan heikentynyt hämmästyttävän nopeasti toinen huomio tulevaisuusvaliokunnalta jatkuva viriketulva vähentää aivojen tarvitsemaa tyhjää tilaa joka on luovuuden luovuuden ammattilaisten mukaan edellytys itsenäiselle ajattelulle kyvylle aistia heikkoja signaaleja ja kyvylle synnyttää jotakin kokonaan uutta pelkän reagoinnin sijasta ja kolmas poiminta yhteiskunnassa tulee säilyttää myös mahdollisuus digitalisaatiosta vapaisiin elämänalueisiin on esimerkiksi tärkeää panostaa myös lukutaitoon ja lukemisen arvostukseen myös oikeutta omaan yksityisyyteen tulee erityisesti vaalia näiden tulevaisuusvaliokunnan sitaattien jälkeen haluan kiittää eduskunnan kirjaston henkilökuntaa kolmekymmentäviisi henkilöä työskenteli vakituisessa virassa vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa kiitän henkilöstöä kirjaston johtoa ja hallitusta tekemästänne arvokkaasta työstä suomalaisen demokratian ja sananvapauden puolesta kiitos

arvoisa puhemies kiitokset edustaja kiurulle jälleen kerran hyvästä esittelystä kuulun myös itse niihin edustajiin jotka arvostavat eduskunnan kirjaston merkitystä ja ylipäätään aina tässä yhteydessä haluan käyttää puheenvuoron ja muistuttaa kaiken kaikkiaan suomalaisen kirjastolaitoksen isosta merkityksestä demokratian ja sivistyksen edistäjänä kautta historian mutta myös sen tehtävästä ihan vastaavasta tehtävästä tänä päivänä ja varmasti pitkälle tulevaisuuteen toivottavasti iäisesti eli siis kirjastot ovat hyvin tärkeä demokratiamme sivistyksemme kulmakivi ja siksi on tärkeää että tässä talossa haluamme myös turvata niiden aseman ja edistää niiden asemaa tuossa puheenvuoronsa lopussa edustaja kiuru puhui hyvin parista perusasiasta mitkä täytyy muistaa aina kun puhumme kirjaston valtavasta merkityksestä tänä päivänä eräs iso haaste on se että meidän on pystyttävä kamppailemaan sen puolesta että kansalaistemme lukutaito nostettaisiin jälleen paremmalle tasolle me olemme tässä hyvin pärjänneet kautta historian olemme siinä olleet edistyksellisiä mutta tänä päivänä niitä huolen pilviä on taivaalla kovastikin ollut siinä että ihmisten ja erityisesti esimerkiksi nuorten poikien lukutaito on heikentynyt tässä on isoa tehtävää tulevaisuuteen puhemies tiedän että esimerkiksi kirjastoseuralla ja monilla kirjastoalan toimijoilla on tärkeitä terveisiä näiden asioiden edistämisestä myös tulevaa hallitusta ja eduskuntakautta ajatellen ja ja toivon että tuleva hallitus väristä riippumatta ottaa huomioon näitä arvokkaita tavoitteita toinen asia mikä on hyvin tärkeä tänä päivänä on tämä digitaalinen maailma ja se että joka ikisellä ihmisellä olisi tasavertaiset mahdollisuudet olla osallisena myös tietoyhteiskunnassa keskustelemme tänä päivänä hyvin paljon myös siitä miten voimme taata kaikilla sektoreilla että niillä ihmisillä joilla ei ole luonnollista pääsyä näiden vempainten pariin tai joilla sitä luonnollista osaamista ei ole

osaaminen ja pääsy tietoyhteiskunnan palveluihin on monia toimijoita jotka voivat tätä edistää kansalaisjärjestöt opintokeskukset koulut tietenkin monet näistä aivan keskeisessä asemassa mutta myös kirjastolaitos toimii tähän suuntaan siksipä myönteinen esimerkki siitä miten pystyimme tätä edistämään viime kauden lopulla oli eduskunnassa sivistys ja tiedejaostossa valmisteltu valtiovarainvaliokunnan yhteinen mietintö ja sen kautta eduskunnan myönteinen ja ja aurinkoinen päätös jos niin voisi sanoa että kirjastoille annettiin lisämäärärahaa jotta ne pystyisivät paremmin tänä päivänä kehittämään toimintaansa myös ikään kuin tämän päivän digitalkkareina se oli minusta tärkeää ja tämä kehityssuunta toivottavasti saa jatkoa myös tulevaisuudessa
kyllä näin ja sitten edustaja autto
arvoisa herra puhemies on todella mukava huomata että olemme isolla joukolla keskustelemassa mitä tärkeimmästä asiasta on edellä puhuneen edustaja viitasen sanoihin helppo yhtyä että samalla kun puhumme eduskunnan kirjastosta niin saamme antaa arvoa koko suomalaiselle kirjastolaitokselle sillä on on ollut valtava merkitys sen kannalta kuinka suomi on noussut maailman osaavimmaksi maaksi ja osaavimmaksi kansakunnaksi

se kuva ja se ymmärrys tulevilta sukupolvilta siitä mitä tämäkin eduskunta on saanut aikaan joten tällaisen entisen veteraanikansanedustajan viisaan sanan haluan sanoa että kirjaisimme kukin niitä omia ajatuksiamme ihan tuollaiseen manuaaliseen muotoon paperivihkoon tai kirjaseen ylös jotta ne ovat sitten oikeasti niin meidän omana ilonamme kuin sitten historiantutkijoittenkin käytettävissä tulevaisuudessa ja totta kai on tärkeää että niin itse tutkimme historiaamme kuin sitä tulevatkin polvet tekevät koska joka ei historiaa tunne ei voi paljon tästä hetkestä ymmärtää eikä nähdä sitä mihin olemme mahdollisesti sitten tulevaisuudessa kansakuntana menossa

edustaja viitasen huomio lukutaidon merkityksestä ja varsinkin digilukutaidosta on oikeaan osuva meillä on noin viisisataatuhatta ihmistä joilla ei ole digitaitoja ja ja esimerkiksi

jos kirjaa ei löydy niin se varmasti sinne hankitaan jos edustaja sitä katsoo tarvitsevansa työssään se kirja sieltä löytyy ja laina ajat ovat normaalia pidempiä lukutaidosta vielä se ei ole pelkästään koulun kysymys se on myös vanhempien ja kotikulttuurin kysymys kyky oppia lukemaan kyky ja mahdollisuus oppia äidinkieli vahva äidinkieli on yhteydessä ajatteluun empatiaan haluun ymmärtää toisia ihmisiä aivan semmoisia keskeisiä taitoja ja kun lukee lapsille niin se ei varmasti ole mistään muusta kuin omasta halusta kiinni ja kirjastot ovat sitä varten että sitä lukumateriaalia kyllä löytyy

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan avataan keskustelu hallintoneuvoston varapuheenjohtaja edustaja satonen

arvoisa puhemies tässähän on kyse vuosittain annettavasta ylen kertomuksesta eduskunnalle joka täällä sitten perusteellisesti liikenne ja viestintävaliokunnassa käsitellään muutamalla sanalla ajattelin tässä avata tämän kertomuksen sisältöä tätähän on on tietysti käsitelty jo ylen elimissä erityisesti hallintoneuvoston työvaliokunnassa joka tätä asiaa on seurannut ihan taustaksi ja varsinkin uusille edustajille kertoakseni edellisellä vaalikaudella istui kaksikin parlamentaarista työryhmää jotka käsittelivät ylen ylen tehtäviä yle lakia ylen rahoitusta ja myöskin ylen roolia suhteessa kaupalliseen mediaan ja ylipäätään asemaa suomalaisilla mediamarkkinoilla nämä molemmat työryhmät päätyivät yksimieliseen mietintöön joiden seurauksena sitten yle on jonkun verran muutoksia omaan toimintaansa ennen kaikkea ostot ulkopuolisilta tahoilta ja erityisesti suomalaisilta indietoimijoilta ovat ovat kasvaneet eli nämä edellisen vaalikauden parlamentaaristen työryhmien tulokset ovat siellä ikään kuin pohjana tässä ylen kertomuksessa esitellään erityisesti ylen julkisen palvelun tehtävä ja strategia toimintaympäristön muutokset ylen sisällöt ja palvelut ylen arvo suomalaisille johon menen kohta vähän tarkemmin ja ylen toiminnan kehittäminen ja toimintaperiaatteet sekä ylen rahoituskustannusrakenne ja hallinto nämä ovat asiakohdat jotka löytyvät tuolta kertomuksesta arvoisa puhemies muutamia faktalukuja jotka kertovat siitä kuinka merkittävä toimija yle on suomalaisten arjessa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista käyttää jotain ylen sisältöä viikoittain tämä luku on edelleen noussut kahdella prosenttiyksiköllä viimeisen vuoden aikana ja luku on noussut myös alle neljäkymmentäviisi vuotiaiden keskuudessa eli pitkään on ollut huolena se että ylen saavutettavuus on heikompi nuoremmissa ikäluokissa kuin kuin korkeamman iän saavuttaneissa mutta nyt myöskin näiden nuorempien ikäluokkien keskuudessa ylen seuranta tavalla tai toisella on kasvanut

yle tv yksi on edelleen suomen katsotuin televisiokanava ja yle radio suomi on suomen kuunnelluin radiokanava ja yle areena on valittu suomen parhaaksi brändiksi eli eli yle on näillä toiminnallisilla mittareilla pärjännyt vuonna kaksituhattakahdeksantoista varsin vahvasti vuonna kaksituhattakahdeksantoista suurimmat yksittäiset panostukset panostukset yleisradiolla olivat presidentinvaaleihin usan usan ja venäjän valtiojohtajien putinin ja trumpin suomen huippukokoukseen etelä korean olympialaisiin ja venäjän jalkapallon mm kilpailuihin näistä panostuksista erityisesti näistä suurista urheilutapahtumista johtuen myöskin ylen tulos vuonna kaksituhattakahdeksantoista päätyi viisi ja puoli miljoonaa euroa miinukselle kun se edellisenä vuonna on ollut kuusi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa positiivinen tuloshan ylellä riippuu nimenomaan näistä näistä kansainvälisistä urheilukilpailuista eli jos on isoja urheilutapahtumia joiden lähetysoikeuksista maksetaan isoja isoja summia niin silloin yleensä tulos menee miinukselle ja niinä vuosina kun tällaisia isoja urheilutapahtumia ei ole niin vastaavasti tehdään jonkun verran plussaa jotta talous pysyy tasapainossa yle on myös iso työnantaja sillä on kolmetuhattakolmesataayhdeksän henkilöä töissä ja tämä tämä työntekijämäärä on vähentynyt kahdellakymmenelläneljällä vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana eli käytännössä pysynyt lähes lähes samalla samalla tasolla yle on lisännyt ulkopuolisia ohjelmahankintoja kuten jo aiemmin tässä sanoin ja sen lisäksi erilaisia yhteistyöhankkeita kaupallisen median kanssa tätä jälkimmäistä pidän pidän erittäin tärkeänä asiana koska on tietysti välttämätöntä sananvapauden kannalta että suomessa pärjää pärjää yle mutta pärjäävät myöskin kaupalliset kanavat niin valtakunnallisesti maakunnallisesti kuin paikallisellakin tasolla jotta kansalaiset saavat riittävän monipuolisen ja luotettavan tiedonvälityksen tässä ajassa jossa me tällä hetkellä elämme jossa meillä kaikenlaisia valeuutisia ja erilaisia hybridiuhkia on jatkuvasti arjessa läsnä on äärimmäisen tärkeätä että tälle laadukkaalle lehdistölle kaikissa sen muodoissa on paikallisesta valtakunnalliselle tasolle riittävästi tilaa

hallintoneuvoston varapuheenjohtaja edustaja satonen kuvasi hyvin yleisradion viime vuoden tunnuslukuja ja sitä toimintaa myöskin myöskin yleisradion hallintoneuvoston kertomus antaa erittäin hyvän ja laajan näkemyksen yhtiön toiminnasta vuodelta kaksituhattakahdeksantoista tuossa kertomuksessa myös hallintoneuvoston puheenjohtaja kuvaa hyvin kuinka mediakentän murros on kiihtynyt entisestään ja median käyttö on myöskin yksilöllistynyt ja se antaa varmaan haasteita pitkälle tulevaisuuteen tässä muuttuneessa toimintaympäristössä korostuu entisestään korkealla ammattietiikalla toimivan luotettavan julkisen palvelun mediayhtiön tärkeys myös tulevina vuosina uskon näin yle kuuluu suomalaiseen elämänmuotoon ja kansalaiset pitävät tärkeänä että suomessa on vahva monipuolinen kotimaisia sisältöjä tuottava mediatarjoaja ja ja suomalaiset myöskin luottavat kuten edustaja satonen tuossa omassa esittelypuheenvuorossaan totesi

edelleen yleen ja ylen tarjontaan ja ylen uutisiin viime vuoden ehkä merkittävimpiin kehityshankkeisiin kuului muun muassa urheilun kokoavan verkkopalvelun rakentaminen

yle areenaan areenalla onkin jatkossa varmasti yhä kasvava merkitys ja sitä on ruvettu seuraamaan yhä enemmän ja myöskin nuoret kansalaiset seuraavat areenaa entistä enemmän ja areenan kautta voi myöskin katsoa ohjelmia jälkikäteen sen suosio varmasti lisääntyy samoin tärkeä kehityshanke oli alueuudistuksen valmistelu itse uskon että aluetoimituksilla onkin tärkeä merkitys kansalaisille ja kansalaisilta tulee hyvinkin paljon viestiä siitä että säilyttäkää nimenomaan aluetoimitukset ja kehittäkää aluetoimituksia alueuutisia omalta alueelta seurataan hyvinkin paljon sitten kun tuota toimintakertomusta selaa niin yleisradion arvot riippumattomuus luotettavuus ja ihmisen arvostaminen ovat hyviä arvoja ja ja niiden tulee näkyä myöskin jatkossa ylen toiminnassa me tarvitsemme nimenomaan riippumatonta ja luotettavaa uutisointia jatkossakin

arvoisa herra puhemies on mielenkiintoista näin uutena kansanedustajana huomata että kun tuossa vähän aikaa sitten me kävimme keskustelua istumapaikkajärjestyksestä siinä kohtaa sitten muassa demareista lindtman ja sitten taas vasemmistosta arhinmäki jotka totesivat että heitä harmittaa niin älyttömän paljon kun tämä keskustelu ei ei mene tärkeämpiin asioihin vaan tuollaisesta asiasta keskustellaan ja nyt kun katson tätä salia täällä taitaa olla ainoastaan viisitoista prosenttia jos nyt oikein laskin jäljellä keskustelemassa niinkin merkittävästä asiasta kuin ylestä tai vaikkapa suomalaisesta kirjastokulttuurista

tekemään vaikka ja mitä mutta toinen asia on sitten se kuinka kustannustehokkaasti asioita tehdään tässä hallintoneuvoston raportissa listataan verkkopalvelujen viikkotavoittavuutta esimerkiksi syksyllä kaksituhattakahdeksantoista ja täällä selkeästi käy ilmi että yle fi uutiset tavoittaa kolmekymmentäkuusi prosenttia suomalaisista mutta tätäkin korkeammat lukemat saavat esimerkiksi iltalehti ja ilta sanomat mikä on hyvin mielenkiintoista no tämä vertailu ei ole sitten mitenkään järkevää kun mennään talouden puolelle nimittäin tässä hallintoneuvoston yle raportissa minkä varmaan yle on niin kuin käsikirjoittanut on media alan keskeisten toimijoiden liikevaihto ja vertailu julkisen palvelun yhtiöihin kaksituhattaseitsemäntoista tässä kohtaa varmasti olisi tosi mielenkiintoista että siinä listattaisiin nimenomaan niitä kansallisia toimijoita ja sitä kuinka paljon rahaa ne ovat käyttäneet koska äskenkin huomattiin että saatiin noita kansallisia toimijoita vaikkapa uutispalveluiden ja verkkopalveluiden osalta mutta tämä vertailu käy niin että ensin tässä on listattu kaikki kuusikymmentäviisi yleisradioyhtiötä euroopasta yhteen ja laitettu niille oma palkkinsa ja sitten toisessa päässä täällä vertaillaan amazonia microsoftia ja netflixiä jolloin meillä nämä suhteet häviävät hyvin nopeasti eli toivoisin että jatkossa näissä raporteissa tehtäisiin myöskin paljon avoimemmin tätä taloudellista vertailua koska se on kyllä eduskunnan näkökulmasta erittäin merkityksellistä sen lisäksi toivoisin myöskin tästä itse asiassa kävin keskustelua jo aten kanssa aikoinaan silloin kun hän oli ylessä he olivat järjestämässä jotain tämmöistä lobbausiltaa nuorille poliitikoille siellä oli hienot ruuat ja oltiin jotain lätkämatsia katselemassa ja sanoin hänelle että toivoisin että näissä raporteissa silloinkin luettiin näitä raportteja paljon selkeämmin tuotaisiin esiin mikä on ruotsinkielisen ohjelmatuotannon osuus verrattuna suomenkieliseen esimerkiksi tässä raportissa se hyvin heikosti ilmenee täällä on kyllä listattu esimerkiksi vaikkapa hartausohjelmia ja muuta mutta se kokonaisuus jää hyvin vajaaksi sitten kun taas puhutaan siitä paljonko on käytetty resursseja niin se jää vieläkin vajaammaksi täytyy sanoa että että ylessä on aika pitkään käytetty ruotsinkieliseen ohjelmatuotantoon aivan suhteettoman paljon rahaa verrattuna siihen paljonko tässä maassa on suomenruotsalaisia nämä eivät kulje missään mielessä käsi kädessä kun esitetään perusteita että tarvitaan se tietty kriittinen määrä radiokanavia tai tarvitaan oma kanava jotta voidaan tarjota mielekkäällä tavalla riittävästi palveluita niin jos se näin on miksi tätä samaa argumenttia ei esitetä saamenkielisten ylen palveluiden osalta sielläkinhän tarvittaisiin ehdottomasti nämä samat satsaukset jotta se minimimäärä saataisiin tuotettua eli ruotsinkielisten kohdalla huomataan heti että toimitaan epäloogisella epäloogisella tavalla ja kulutetaan enemmän resursseja ja toivon että jatkossa tähän raportointiin kiinnitetään erityisesti huomiota koska tämä on yksi niistä rakenteellisista asioista suomessa mikä on pielessä eli suomenkielisten syrjintä verrattuna ruotsinkielisiin kiitos arvoisa puhemies

arvoisa puhemies on todella tärkeää että suomessa on luotettavaa ja riippumatonta tiedonvälitystä erityisesti luotettavia ja riippumattomia uutisvälineitä on tärkeää että yleisradio sitä edustaa ja on tärkeää että meillä on kaupallisia toimijoita jotka myös pystyvät näin

näitä sisältöjä pystyttäisiin jakamaan mahdollisimman tehokkaasti niitä kanavia pitkin joita kullakin yleisradioyhtiöllä eri maissa on käytettävissään tämä varmasti palvelisi sitä tarkoitusta kun tässä edelläkin viitattiin näihin erikielisiin palveluihin joita yleisradio tarjoaa että näin saataisiin lisätarjontaa muilla kielillä

entisen kotimaan tai isovanhempien kotimaan uutiset ajankohtaisasiat voisivat olla kiinnostavia niin kuin sitten yleensä siellä nuorten suomen kieltä harjoittelevien kannalta olisi hyvä sitä kieltä käytännössä arjessakin päästä kuulemaan tässä mielessä

arvoisa puhemies

ylen kertomus vaikutti hyvältä ja kattavalta se oli helppolukuinen koska yle tavoittaa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia kansasta ja myöskin luotettavuus on on erittäin suurta niin se on ainakin omasta mielestäni laadullisestikin ihan ykkösmedia suomessa vähättelemättä vähättelemättä nyt muita laatumedioita joilla tässä on entistä enempi haasteita tehdä laatujournalismia joka perustuu oikeaan tietoon tässä kun on paljon näitä valemedioita jotka tämän tiedonvälityksen alustoja myöskin ovat vallanneet mutta toisaalta sitten niitten määrän lisääntyminen lisää tietysti ylen ja muun laatujournalismin kysyntää koska ihmiset haluavat oikeaa tietoa ja faktaa on se sitten

omaan mieleen tai ei niin faktaa tarvitaan lueskelin vähän noita prosentteja mitä siellä nyt on ollut lähinnä televisio televisio ohjelmien ja tuotannon puolella ja se oli hieman yllätys että esimerkiksi urheilun osuus on vain yksitoista prosenttia itse tietysti haluaisin ehkä enempikin nimenomaan urheilua sitten nähdä televisiosta mutta ehkä kuitenkin jos ei nyt prosentteja sille lisättäisi etteivät ne olisi muista tärkeistä asioista pois onhan se mitattu totta kai varmasti kuinka paljon kysyntää niille on niin ainakin semmoista monipuolisuutta haluaisin enempi se on tullut monipuolisemmaksi kyllä mutta lisää sellaista että tulee vaihtoehtoja ja tietoa sitten myöskin erilaisista urheilu ja liikuntamahdollisuuksista se on tärkeätä myöskin meidän nuorisolle koska myöskin ja medioiden kautta kun puhutaan siitä että lasten ja nuorten pitäisi löytää esimerkiksi harrastuksia niin mistä muualta kuin medioista tässä tietysti ylelläkin on iso merkitys sitten vielä tämmöistä toivoisin ylen arkistossahan on paljon materiaalia vanhoja vanhoja juttuja vuosikymmenten ajalta ja ne tuntuvat ehkä olevan aika hankalia ja kalliita saada jos sieltä tilaa jotain niin siellä joku editoi ja se maksaa tietysti ne tuntipalkat eivät ole kovin pieniä sillä lailla kun niitä nyt vaikka yksityisenäkin tilaa ja varmaan yrityksillä on sama juttu jos niitä arkistoja pääsisi jollain systeemillä vähän helpommin avaamaan ja selaamaan itsekin niin se voisi olla tulevaisuutta ja myöskin kaupallisesti ylen kannalta parempi

arvoisa puhemies ehkä muutama huomio tähän raporttiin mutta tuosta edustaja tynkkysen

kuitenkin sellaisen huomion teen että se rooli mikä ylellä on verrattuna vaikkapa iltapäivälehtiin on kovin erilainen ja toivon että yle ei sellaiseen klikkijournalismiin tule menemään mutta yhtä kaikki minusta edustaja tynkkysen huomio siitä että tehdään raportointia jolla on selkeä tarkoitus on on erittäin hyvä edustaja satonen kertoi hyvin kattavasti tästä ylen merkityksestä suomalaisille ja suomelle nämä aiemman eduskunnan tekemät linjaukset rahoituksesta ja suhteesta kaupalliseen mediaan on todella tärkeätä huomioida siinä tulevaisuustyössä mitä ylen suhteen tehdään tässä talossa tasapaino kaupallisten toimijoiden kanssa on tehtävä taiten antaisin erityiskiitoksen ylelle yhä paremmasta palvelusta erityisesti ulkosuomalaisia kohtaan olen itse ollut ulkosuomalainen eräässä vaiheessa elämääni ja minusta ne palvelut ovat parantuneet vuosi vuodelta tässä ylen työssä on todella paljon mahdollisuuksia omaan tuotantoon tulee panostaa ja samalla aivan kuten nyt on tehty huomioida nämä kotimaiset toimijat kotimaiset tuotantoyhtiöt ja myös pienet tuotantoyhtiöt tässä ylen mahdollisuudet ovat nimenomaan laadussa me olemme nyt nähneet useita laadukkaita tuotantoja joissa on myös isoja isoja mahdollisuuksia vientiin ennen kaikkea luotettavuus ja ja toimituksellinen riippumattomuus ylen vahvuuksia ja niistä meidän pitää pitää huolta meidän pitää taata se itsenäisyys ja meidän pitää huomioida erityisesti informaatiosodankäynti ihan niin kuin edustaja satonen aiemmin mainitsi tätä näkökulmaa ei minusta kaksituhattakaksikymmentä luvulla saa missään nimessä unohtaa meidän tulee turvata riippumaton ja lahjomaton media myös vallan vahtikoirana ja tämän talon vahtikoirana näen tässä ylellä erittäin ison roolin ylen toiminta ja ylipäätään se että meillä on suomessa sananvapaus ja lahjomaton media on suomalaisen demokratian tae ja turva ja minä uskon ja toivon että tämä talo tulee sitä puolustamaan kiitos

arvoisa arvoisa herra puhemies yle puhuu tässä hallintoneuvoston raportissa missiosta visiosta ja arvoista ja mission kohdalta todetaan että yle vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria nyt täytyy kyllä sanoa ylen ohjelmatarjonnan uutisoinnin näkökulmien osalta että kyseenalaistan onko yle hoitanut oikealla tavalla omaa missiotaan ja toivon että tulevassa raportissa mikä tehdään sitten taas tästä vuodesta perusteellisemmin avataan esimerkiksi juurikin tätä missiota esimerkiksi viime syksynä yle rahoitti seinäjoen arabikevät dokumenttia jota kuvattiin ja josta käytiin neuvotteluja taas tämän dokumentin tekijän kanssa siitä vaadittiin erilaisia versioita tällaiset dokumentit olisivat juurikin sitä ylen ohjelmatuotantoa joka voisi nimenomaan paljastaa sellaisia asioita tästä yhteiskunnasta joita korjaamalla tämä yhteiskunta voisi todellakin olla eheämpi vahvempi yhteiskunta mutta tällaisia yritetään sitten taas sensuroida toisaalta arvojen osalta tässä raportissa todetaan että ylen arvot ovat riippumattomuus luotettavuus ja ihmisen arvostaminen ja

toteutetaanko näitä arvoja kun esimerkiksi juurikin viime syksynä valmistellussa ja tänä vuonna julkaistussa ylen vaalikoneessa vaali chatbotissa nuorille ihan ensin kerrottiin miten asioista pitää ajatella esimerkiksi vaikkapa transasioiden tai ilmaston tai hakkuiden suhteen ja sen jälkeen kysyttiin että mitä mieltä olet niin minä en pidä tällaista millään tavalla riippumattomana enkä luotettavana ja kun tiedän että ylen pomot tätä keskustelua todellakin kuuntelevat

arvoisa puhemies

noussut nyt mieleen asell käytti hyvän puheenvuoron samaten myös tynkkynen on käyttänyt hyviä puheenvuoroja haluan kahta asiaa kommentoida elikkä meidän yleisradion tulisi voimakkaammin tukea nuorisourheilua sillä tavalla että he oikeasti tekisivät tekisivät näistä suomessa paljon paljon menestystä saaneista urheilulajeista ohjelmia tämä suomalaisten urheilijoiden menestys ja kilpailutilanteet auttavat meidän omaa nuorisoamme pysymään niin sanotusti kaidalla ja pysymään mukana urheilussa olen itse läheltä seurannut erästä yksilölajia ja valitettavan heikosti siitä on ollut ohjelmatarjontaa nähtävissä yleisradiossa elikkä toivoisin toivoisin että tähän yle panostaisi jatkossa sitten tuo seinäjoen arabikevät dokumentti mitä mitä yleisradio piti islamofobisena ja maahanmuuttovastaisena en tarkkaan muista niitä sanoja mitkä ne olivat kuitenkin sellainen kuva on itselläni tullut tästä asiasta olen aika läheltä seurannut tuota dokumenttia olen nähnyt sen kahdesti että mielestäni se on tällaista ongelmien poliittista sensurointia tämä olisi tullut näyttää omassa aikataulussaan ennen näitä vaaleja tämä on ihan selkeästi nyt siirretty eduskuntavaalien ja eurovaalien jälkeiseen aikaan nyt se näytetään sellaisena dokumenttina kuin se on ollutkin ja nyt se ilmeisesti ei enää näitä aikaisemmin mainittuja kriteerejä täytä jotka se vielä ennen vaaleja täytti elikkä tässä niin kuin näkyy mielestäni sellainen poliittinen suuntautuneisuus jonkun asian puolesta tai jotakin asiaa

tästä kun mennään näiden yksittäisten ohjelmien ohjelmien tasolle pitäisikö tulla enemmän urheilua ja minkätyyppistä urheilua ja ja pitäisikö joku dokumentti näyttää vai ei

kuten edustaja tynkkynen sanoi niin toki ylen johto tätä keskustelua varmaan kuuntelee ja se on hyvä sinnepäin voi toki viestiä viedä mutta haluaisin tässä tuoda esille sen että ylen hallintoneuvosto ei ole sellaisessa asemassa että se päättää ohjelmapolitiikasta vaan nimenomaan on tehty tehty linjaus siitä että siinä on palomuuri koska

jossa poliitikot päättävät siitä mitä yleisradio näyttää kukaan meistä elää eli eli se on ihan selkeä ratkaisu nämä isomman luokan linjanvedot tehdään hallintoneuvostossa mutta ei sillä tasolla mitä ohjelmia ohjelmia näytetään tämän sanon siitäkin huolimatta että minustakin olisi hyvä että esimerkiksi urheilua tulisi sieltä enemmän ja myöskin muita lajeja kuin mitä yleensä aina aina näytetään sitten toinen sellainen asia joka tässä keskustelussa on noussut esille ja johon myöskin edustaja tynkkynen kiinnitti huomiota on ylen näkyvyys netissä

kannan todella paljon huolta siitä että

ja myöskin mainostelevisio nelonen tulevat pärjäämään tässä kilpailussa kilpailussa esimerkiksi maakuntalehdille nämä maksulliset nettisivustot ovat hyvin tärkeitä ja jos yle on siellä jatkuvasti kilpailemassa ilmaisella tarjonnalla niin se saattaa viedä mahdollisuuden näiltä maakunnallisilta toimijoilta koska tilattavien lehtien määrä määrä kuitenkin vähenee koko ajan uutta liiketoimintaa pitää silloin hakea sähköiseltä puolelta tämä rajanveto on hyvin tarkka

missä yle toimii jotta ei viedä pois kaupalliselta lehdistöltä koska me tarvitsemme sekä yleä että kaupallista lehdistöä kaupallista televisiota kaupallista radiotoimintaa haluaisin vielä lopuksi sanoa sen että mielestäni edustaja edustaja kenttä käytti erinomaisen puheenvuoron kaikkineen on yleisradion ja radion rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja ja minkä takia me tällaista instrumenttia tässä

tarvitsemme vahvan ylen lisäksi me tarvitsemme ehdottomasti paikallisesti maakunnallisesti ja valtakunnallisesti radio ja tv toimintaa
arvoisa herra puhemies tässäkin keskustelussa samaten kuin monessa muussakin yhteydessä tietysti on käyty hyvinkin paljon debattia siitä mikä on yleisradion hallintoneuvoston rooli ja mikä on sitten yleisradion hallituksen rooli ja mikä on sitten toimitusten rooli se on varmaan jatkuvaa keskustelua käytännössähän yleisradion hallintoneuvosto päättää strategiasta ja sen jälkeen operatiivinen toiminta lähtee sitä kautta pyörimään se strategia antaa ylen toiminnalle suuntaviivat joiden pohjalta yhtiön hallitus sitten päättää tarjonnan linjauksista ja tärkeimmistä uudistushankkeista ja yhtiön sisältöä koskevista päätöksistä vastaavat vastaavat sitten sananvapauslain nojalla nimetyt vastaavat toimittajat tämä on se järjestelmä itsekin olen yleisradion hallintoneuvoston kokouksissa ollaan kyllä käyty monta kertaa hieman keskustelua ohjelmien sisällöstä ja siitä mitä toivottaisiin lisää ja itse kyllä entisenä urheiluihmisenä ja ja miksei urheilua seuraavana ihmisenä toivoisin että yleisradiolta näytettäisiin nimenomaan näillä maksuttomilla kanavilla enemmän suomalaista urheilua ja sitä seurattaisiin entistä enemmän kannatan lämpimästi sitä sitä linjaa että niitä urheiluohjelmia tulee niitä ihmiset haluavat seurata kaiken ikäiset ihmiset nuoretkin nuoret saavat niistä urheilijoista myöskin esikuvia ja sitä kautta viedään suomea ja suomalaisuutta eteenpäin kaiken kaikkiaan tärkeintä kuitenkin on yleisradion toiminnassa se että se on riippumaton tiedonvälittäjä ja jakaa tietoa nyt ja myöskin tulevaisuudessa

arvoisa puhemies edustaja satonen tuossa puhuu siitä asiasta kuinka yle paikallisesti maakunnissa saattaisi ehkä hieman viedä sitten kaistaa näiltä yksityisiltä toimijoilta ja mediayhtiöiltä voin tavallaan niin kuin teorian tasolla ymmärtää tuon tuon näkökohdan mutta sitten taas kun on käynyt keskustelua keskustelua maakunnallisesti niin kyllä siellä toivotaan että yle olisi myöskin paikallisesti vahva sitten kun puhutaan vaikkapa esimerkiksi demokratiasta kunnallistasolla ei vain valtakunnan tasolla vaan kunnallistasolla niin ilman sitä että me kohdennamme ylen sisällä niitä resursseja niin että maakunnallisesti pystytään tekemään uutisointia meillä saattaa olla sellainen tilanne että siellä on yksi maakuntalehti joka uutisoi kaikesta valtuustotoiminnasta en nyt lähde sanomaan ääneen mihin puolueeseen kukin lehti on kallellaan mutta ollaan ollaan huomattu kyllä maakunnissa että ainut yksi maakuntalehti se uutisointi ei välttämättä olisi niin monipuolista vaan saattaisi olla turhan näkökulmittunutta siksi ylen sisällä niitä resursseja pitäisi jakaa järkevämmin niin että maakunnallisestikin pystytään haastamaan ja on sitä dialogia myöskin journalismissa

voin kyllä lämpimästi yhtyä noihin sanoihin mitä edustaja könttä tuossa aikaisemmin sanoi että me tarvitsemme vieläkin enemmän siihen suuntaan menemistä että yle keskittyy kotimaisiin tuotantoihin on aivan järjetöntä että vieläkin vieläkin liian iso osa ylen rahoituksesta suoraan sanottuna meidän suomalaisten veronmaksajien rahoista maksetaan ulkomaalaisten elokuvantekijöitten varsinkin dokumentintekijöiden ja muiden taskuihin kun meidän pitäisi tukea niitä omia tekijöitä varsinkin dokumenttien osalta me pystymme tekemään todella laadukasta ohjelmaa niin kuin esimerkiksi mot on

ja katsovat näitä ulkomaisia ohjelmia ei voi olla niin että sen lisäksi vielä meidän verorahoista toista reittiä maksetaan ulkomaalaisille tuotannoille vaan sen suunnan pitää olla vieläkin enemmän kotimaisiin tuotantoihin kiitos

siitä että taisin puhua edustaja kentästä vaikka tarkoitin edustaja könttää mutta mutta se siitä no sitten vielä tästä minkä edustaja tynkkynen nosti esille

ja maakuntalehtien nettisivujen ja ylen välisestä kilpailusta tai rinnakkaiselosta täytyy sanoa että tässä olen kyllä edustaja tynkkysen kanssa vahvasti samaa mieltä on ihan totta että jos otetaan vaikka esimerkkinä pienimmistä maakunnista lappi niin jos on niin että siellä ei toimi lapin kansa tai siellä ei toimi yle lappi vaan vain jompi kumpi niistä niin ilman muuta se vähentää merkittävästi silloin silloin sitä kansalaisten saamaa tulee vain yhdestä yhdestä lähteestä eli tämä on äärimmäisen tärkeä asia mutta juuri sen takia että tämä toteutuu täytyy myös huomioida se todelliset toimintaedellytykset niillä kaupallisilla toimijoilla ettei käy niin että meillä on sitten osassa maata ainoastaan yle ja sitten ehkä paikallislehtiä mutta ei esimerkiksi maakuntatason lehtiä jo silloin kun tämä parlamentaarinen työryhmä istui ja käytiin tätä hyvin perusteellisesti läpi meillä oli sellaisia alueita missä maakuntalehtien toimintaedellytykset olivat varsin heikkoja nyt kun taloustilanne on jonkun verran parantunut niin tämä tilanne on hiukan helpottunut mutta edelleen on niin että

ei sitten taas oikeastaan pysty sen paikallislehdistön kanssa kilpailemaan sitten meillä on tietysti ilmaisjakelulehdistö vielä erikseen joka sekin osittain tuottaa tuottaa ihan laadukasta uutismateriaalia mutta ei meillä ole ikään kuin varaa menettää yhtään osaa tästä järjestelmästä jotta meillä ei heikkene kansalaisten kansalaisten saama saama monipuolinen tiedonvälitys ja sen takia tätä asiaa täytyy kokonaisuutena pystyä